jyväskylästä

seitsemättä kaksituhattayhdeksäntoista lukien

tasavallan presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta yhdeksänneltä päivältä elokuuta kaksituhattayhdeksäntoista on jaettu edustajille ja otetaan pöytäkirjaan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja ja viestintävaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään yksi tunti asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies arvoisat kansanedustajat käsittelyssä on nyt hallituksen esitys laiksi postilain muuttamisesta jolla pannaan täytäntöön rajat ylittäviä pakettipalveluita koskevan euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen edellyttämät täydentävät kansalliset säännökset kokonaisuudessaan eu asetus täydentää rajat ylittävien pakettipalveluiden osalta postipalveluita koskevaa direktiiviä jossa erityisesti säännöksiä rajat ylittävien pakettipalvelujen tarjoajien viranomaisvalvonnasta tiettyjen hintojen ja päätemaksujen avoimuudesta eikä hintojen kohtuullisuudesta postipalveluita koskevan direktiivin ei ole katsottu yksin riittävän varmistamaan sähköisessä kaupassa käytettävien palvelujen kohtuuhintaisuutta eu asetuksella tavoitellaan markkinoiden toiminnan paranemista tehostamalla viranomaisvalvontaa ja edistämällä kilpailua asetus velvoittaa jäsenmaat säätämään asetuksen rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet seuraamusten täytäntöönpanon varmistamiseksi muilta osin kyseistä asetusta sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenmaissa

pakettiasetuksen rikkomiseen voitaisiin soveltaa samoja seuraamuksia kuin voimassa olevan postilain nojalla sovelletaan postiyritysten tai muiden yhteisöjen osalta ehdotettujen muutosten mukaan liikenne ja viestintävirastolla olisi pakettiasetusta koskevassa valvonnassaan käytettävissä samat keinot kuin muussa postitoiminnan valvonnassa samalla esityksessä ehdotetaan pakettiasetuksen vaatimuksen mukaisesti postilain soveltamisalan laajentamista tietyiltä osin koskemaan myös pakettiasetuksessa tarkoitettua toimintaa joka ei kuulu yleispalveluvelvoitteen piiriin lisäksi liikenne ja viestintäviraston roolia ehdotetaan selkeytettäväksi postipalveludirektiivin mukaisena kansallisena sääntelyviranomaisena esitys ei sisällä kansallista lisäsääntelyä kansallisella lainsäädäntömuutoksella ei itsessään katsota olevan taloudellisia tai merkittäviä vaikutuksia pakettipalveluita tarjoavien yritysten tai liikenne ja viestintäviraston toimintaan asetusta on sovellettu suomessa

toukokuuta kaksituhattakahdeksantoista lähtien lukuun ottamatta kansallisesti säädettäviä seuraamuksia joita jäsenmaiden tulee soveltaa kahdeskymmeneskolmas yhdettätoista kaksituhattayhdeksäntoista lähtien

arvoisa puhemies esittelyssä oleva esitys on varsin tekninen kuten ministerin esittelystä kävi ilmi ja suurelta osin jo käytännössä tässä tilanteessa on syytä kuitenkin pohtia myös laajemmin postin tulevaisuutta postin toimintaa ja postipalveluita suomessa arvoisa herra puhemies posti on ollut viime vuosina ongelmissa posti on menettänyt uskottavuuttaan ja luotettavuuttaan suomalaisten silmissä yksi esimerkki konkreettinen esimerkki tällä viikolla pelattavat suomen jalkapallomaajoukkueen ottelut tähän asti otteluliput on lähetetty postin välityksellä kannattajille jotka ovat ne tilanneet koska edellisessä ottelussa bosnia ottelussa jonka suomi voitti kahdella teemu pukin maalilla niin moni moni lippu jäi tulematta ostajille jouduttiin järjestelmään jossa tilaajille lähetetään linkki ja he tulostavat itse lippunsa eli luotettavuus on johtanut siihen tai luotettavuuden puute että postipalveluita ei voida enää käyttää samaan ongelmaan törmää törmää omissa posteissaan jos on pakko haluaa varmuuden siitä että on joku lähetys ajoissa perillä pitää miettiä muita välineitä kuin postia arvoisa herra puhemies tätä taustaa vasten jossa postin luotettavuus uskottavuus ja brändiarvo ovat laskeneet merkittävästi tuntuu erikoiselta että samaan aikaan postin toimitusjohtajalle maksetaan hulppeita bonuksia palkka ja bonukset mukaan lukien viime vuonna yhteensä miljoonan euron korvaus ymmärtäisin niin että bonusjärjestelmässä kohtuullisella tavalla palkitaan onnistuneesta työstä ja siitä että yritys

tässä tapauksessa valtionyhtiö näyttäytyy hyvänä kansalaisten silmissä nyt päinvastoin postin uskottavuus on heikentynyt ja johtoa palkitaan aivan kohtuuttomilla bonuksilla

arvoisa herra puhemies posti on myös kohdellut työntekijöitään heikosti jo kaksituhattaseitsemäntoista perustettiin posti palvelut oy ja sanomalehtien jakajat siirrettiin yhtiön alaisuuteen jakajien palkat putosivat tuolloin noin neljäkymmentä prosenttia jo silloin asia nostettiin täällä eduskunnassa muun muassa vasemmistoliiton toimesta esille ja vaadittiin valtionyhtiöltä oikeudenmukaista reilua työntekijäpolitiikkaa no mikä on tulos nyt oltiin noin pakettipuolen työntekijää siirtämässä toiseen työehtosopimukseen valtionyhtiö oli lähtemässä työehtosopimusshoppailuun jossa leikattaisiin työntekijöiden palkkoja kolmellakymmenellä jopa viidelläkymmenellä prosentilla täysipäiväisestä työstä ei saisi enää sellaista palkkaa jolla tulisi toimeen arvoisa puhemies meidän yksiselitteinen ja selkeä vaatimuksemme on se että työllä pitää tulla toimeen työstä pitää saada sellaista palkkaa että sillä pystyy elättämään itsensä ei voi olla niin että valtion sataprosenttisesti suoraan ja vaken kautta omistama yhtiö maksaa sellaisia palkkoja että niillä ei pysty elättämään itseään ja perhettään erityisen irvokkaalta tämä on verrattu vierekkäin toimitusjohtajan palkkaa ja bonuksia miljoonaa euroa vuodessa ja toisaalta pienillä palkoilla työtä tekevien ihmisten palkkoja joita ollaan leikkaamassa missään suhteessa toisiinsa ja se että toimitusjohtaja lupaa antaa pois kahden kuukauden palkkansa osoittaa entistä selkeämmin tätä epäkohtaa kuka työssä käyvä ihminen voisi tuosta vain luopua kahden kuukauden palkastaan arvoisa puhemies täytyy kehua ministeri paateroa minä tunnetusti kehun usein täältä ministereitä ja kehun nytkin ministeri paatero on toiminut niin kuin omistajaohjauksesta vastaavan ministerin pitää toimia tällaisessa tilanteessa valtion sataprosenttisesti omistaman yhtiön toiminta ei kestä tarkastelua ei johdon palkkioiden ja bonusten osalta eikä ennen kaikkea sen osalta miten työntekijöitä kohdellaan niin silloin omistajaohjauksesta vastaavan ministerin tehtävä ja velvollisuus on puuttua siihen arvoisa puhemies kuten omistajaohjauksesta vastaava ministeri paatero on luvannut nyt pitää pikimmiten selvittää postin tilanne

ja bonusten osalta jotka ovat korkeampia kuin vastaavien yritysten yksityisten yritysten pörssiyhtiöiden palkat toisaalta pitää huolehtia siitä että työstä saa sellaista palkkaa jolla tulee toimeen ja kolmanneksi

pitää ylipäätänsä linjata valtionyhtiöiden palkitsemisjärjestelmät uusiksi tämä on osoitus siitä että nykyinen järjestelmä ei toimi nämä ovat tapoja

kansalaisten silmissä tarvitaan toimia joilla voi luottaa siihen että posti tulee perille ja postissa työskentelevät ihmiset saavat kovasta työstään sellaista palkkaa että sillä tulee toimeen nyt on poliitikkojen näytettävä kaapin paikka paikka valtionyhtiössä jos sen johto ei sitä itse ymmärrä

ja kun otsikossa mainitaan sana posti niin sallin laajemman keskustelun käydään sitä vastauspuheenvuorojen muodossa puolen tunnin

se on hyvä että tämä posti keskustelu nostetaan heti alkajaisiksi tässä salissa esille ja tämä toivottavasti saa parlamentaarista yhteisymmärrystä siinä että omistajaohjausministeri ja hallitus yhdessä tekevät konkreettisia toimenpiteitä tämän keskustelun jälkeen yksi konkreettinen näkökulma joka on myös otettava huomioon on se onko postin tehtävä harjoittaa myös muuta liiketoimintaa kuten leikata nurmikoita jota se aikanaan yritti tehdä ja tällä hetkellä se on voimakkaasti osallistunut myös hoivapalveluiden kilpailutuksiin ja tarjoaa hoivapalveluita aktiivisesti nämä kaikki liiketoiminnat valtionyhtiöltä tulevat syömään niiden pienten yrittäjien toimeentuloedellytyksiä kuten vaikkapa hoiva alalla jotka eivät pärjää tällaiselle isolle valtionyhtiölle jolla on liikkumavaraa polkea hinnat aluksi niin alas alas että he saavat sen markkinaosuuden mitä he lähtevät tavoittelemaan

arvoisa herra puhemies tässä postilain muuttamisessa on kyse rajat ylittävistä paketeista eli aika teknisestä pienestä asiasta isompi huoli on siitä miten postinjakelu koko maassa pystytään tulevaisuudessa turvaamaan ja myös siitä mihin edustaja arhinmäki kiinnitti huomiota eli kyllä toki itse ihmettelen sitä että tällä hetkellä esimerkiksi verottaja ei käytä jakelussaan valtion omistamaa postia vaan yksityisiä jakelufirmoja toki voisi miettiä pystyttäisiinkö tällä turvaamaan jakelua myös koko maan laajuisesti mutta sitten tämä posti sote josta pääministeri rinne puhui pääministerihän esitti että postinjakajat voisivat kurkkia vanhusten ikkunoista ja kysellä onko kaikki hyvin kysyisin sosiaali ja terveysministeriltä miten näette olisiko tämä mahdollista vahvistamaan tätä

puhemies tämä postilain muutos niin kuin moneen kertaan on täällä todettu on sinällänsä tärkeä ja varsin tekninen muutos mutta todellakin tässä keskustelussa on syytä nämä viime aikojen asiat nostaa esille kansalaisten oikeustajuun ei millään voi mahtua se että valtionyhtiön johtamisesta saa enemmän palkkaa ja palkkiota valtion johtamisesta todellakin jos verrataan muihinkin pörssiyhtiöihin niin nämä postin johtajan palkkiot ovat täysin kohtuuttomia täysin kohtuuttomia olen iloinen siitä että ministeri paatero on tässä asiassa halunnut toimia nopeasti tietenkin tiedämme sen että silloin kun tätä koko järjestelmää lähdetään uudistamaan niin varmastikin siinä aikaa kuluu mutta on äärimmäisen tärkeää että nyt palautetaan kansalaisten luottamus siihen että tätä todellakin ohjataan oikeasti poliitikkojen toimesta ja että tämä postin luotettavuuden ja toimintakyvyn palauttaminen on nyt kaiken kärjessä on täysin kohtuutonta postilaisia kohtaan jotka ovat pienellä palkalla ja

koko ajan kiristyvien vaatimusten edessä pyrkineet tekemään parhaansa että heidän palkkojaan nimenomaan ollaan tässä alentamassa ja johdon palkkiot sen kuin kasvavat

arvoisa herra puhemies mitä tulee tähän esitykseen niin on toki hyvä että on yhteiset pelisäännöt eri toimijoilla niin euroopassa kuin kuin sitten täällä kansallisestikin sen vuoksi tietenkin nämä tekniset muutokset johdattavat hyvin tähän sisältöön josta nyt sitten laajemmin täällä olemme käyneet jo pientä keskustelua ja on tarpeen sitä varmasti jatkaa vielä myös tämän keskustelun ulkopuolelle ylipäätänsäkin siinä vaiheessa kun postipalvelut alistettiin markkinoille on sen jäljiltä meille syntynyt tällainen ongelma jolloin posti joutuu yleispalveluvelvoitteen mukaisesti tuolla harvaan asutuilla alueilla palveluita tuottamaan ja sitten toiset vastaavat toimijat ovat voineet tulla kilpailemaan postin joissa nämä tulokset ovat sitten parempia valtio on hallitusohjelmaneuvottelujen yhteydessä kertonut tarkistavansa tulosvaatimuksia postin osalta siksi on erittäin hyvä että ministeri paatero puuttui nyt tähän henkilöstön palkkojen halpuuttamiseen mikä sinällään on toimenpiteenä erikoinen kun tiedetään että valtio on jo muuten kiinnittämässä huomiota postin toimintamahdollisuuksiin
arvoisa herra puhemies nyt on kyseessä varsin tekninen muutos postilakiin ja sitä kautta tämä keskustelu on laajentunut tietysti moneen muuhunkin asiaan täytyy sanoa että lämmin kiitos kaikille jo puhuneille siitä yhteisymmärryksestä että on postia myöskin tarkasteltava tarkemmin ja myöskin ministeri paaterolle kiitos siitä avauksesta että otitte jo kantaa siihen että postin johdon palkkioita on ja nimenomaan tarkistettava alaspäin se on myöskin keskustan linja kaiken kaikkiaan valtionyhtiöiden palkkoja ja palkkioita on tarkasteltava kokonaisuutena ja mieluummin tehtävä kriteerit sinne että ne ovat alempia tulevaisuudessa mutta sitten suuri kysymys on myöskin postin toiminta ja postin toimintaedellytykset me olemme myöskin hallitusohjelmassa linjanneet että postilakia ja sen toteutumista tarkastetaan sisällyttäen yleispalveluvelvoite on erittäin tärkeää että yleispalveluvelvoite saadaan säilytettyä olkoon postin tilanne mikä tahansa tulevaisuudessa mutta kaiken kaikkiaan postia on tarkasteltava ja oikeastaan ministeri marinille kysymys milloin tämä työ

arvoisa puhemies tässä on nyt muutaman edustajan suulla puhuttu postista ja sen palveluista ja tässä nyt viimeaikaisten lausuntojen perusteella täytyy vain toivoa toivoa että toivottavasti tätä postilakia ei myöhemmin sotketa mukaan sote uudistukseen nimittäin juuri eilen pääministeri rinne kertoi kuinka posti ja postin työntekijät halutaan liittää osaksi sote uudistusta lukemani ja pääministeri rinteen mukaan kuten edustaja heinonenkin tuossa toi ilmi kylän postilaiset voisivat käydä kurkkimassa ikkunan takaa kuinka ihmiset voivat ja voisivat näin kuulemma hoitaa hoitohenkilöstön töitä

herra puhemies olisin osallistunut tähän postin johdon palkkiokeskusteluun voi sanoa että siinä kannustimet eivät kyllä ole olleet kohdallaan kun katsoo miten postilaisten siis tarkoitan postin palkkiot kannustimet ovat merkinneet viime vuosien kuluessa sitä että palkat ovat nousseet moninkertaisesti näin voidaan sanoa mutta kyse ei ole pelkästään postin ylimmän johdon kompensaatioista tämän keskustelun yhteydessä on huomattu että myös lottokuponkien myyminen ja viinan myyminen suomalaisille on sen verran vaikeata puuhaa että siitä pitää

arvoisa puhemies on sinänsä tärkeätä että meillä on euroopan unionissa rajat ylittäville paketeille samanlainen sääntely mutta on hyvä että tässä käydään keskustelua postista yleisemminkin on sanottava että samaan aikaan kun ylimmän johdon palkkiot ovat kolmessa vuodessa nousseet yli viisikymmentä prosenttia ja samaan aikaan ajetaan suuria palkanalennuksia niin eihän tämä ole missään oloissa hyväksyttävää arvoisa puhemies eihän se ole hyväksyttävää etenkään valtionyhtiöltä jonka pitää näyttää esimerkkiä jos me ajattelemme postin työntekijöitä siellä jo ennestään tehdään pienellä parin tonnin palkalla työtä sen takia arvoisa puhemies on hyvä että tähän nyt puututtiin tämähän juontaa vuoteen kaksituhattaviisitoista jolloin posti teki päätöksen työehtosopimusten muuttamisesta varhaisjakelijoiden osalta silloinhan ei puututtu ei puututtu palkkioihin on hyvä että tähän on nyt puututtu ja arvoisa ministeri olisi hyvä että te avaisitte myös tätä jatkoprosessia

arvoisa herra puhemies postin toimitusjohtajan palkkiot ovat todellakin koetelleet kansan oikeustajua ihmiset ovat ottaneet yhteyttä ja päivitelleet sitä ahneutta jolta tämä kaikki on alkanut näyttämään entistä enemmän kyllä kaikkia johdon palkkioita tulee tarkastella ihmiset miettivät kuinka voi olla niin tärkeitä henkilöitä miten voi olla niin tärkeä ihminen että on ansainnut sellaisia palkkioita mutta sitten tämä posti sote pääministeri rinne sanoitte vuonna kaksituhattaviisitoista että meillä on paljon tekemätöntä työtä muun muassa vanhustenhoidossa ja tulisi olla velvoite ottaa työtä vastaan juurikin esimerkiksi vanhustenhoidossa joten kyllä tämä huolestuttaa aiotteko te tehdä posteljooneista postinjakajista myös vanhusten hoitajia onko tämä ensiaskel siihen että kenestä tahansa voi tulla vanhustenhoitaja ulkoistatte vastuuta ja heikennätte näin kansalaisten turvaa myös potilasturvallisuutta vastatkaapa tähän tätä

postin tapaus on todellakin koetellut oikeutetusti kansalaisten oikeustajua postin pääjohtajan palkka on kahdeksankymmentäkaksituhatta euroa kuukaudessa ja samaan aikaan postilaisten keskipalkka kaksituhattakaksisataa euroa johon on kaavailtu jopa kolmenkymmenen prosentin leikkauksia näiden leikkausten jälkeen postilaisten keskipalkalla on jopa vaikea tulla toimeen pääkaupunkiseudulla korkeiden asumiskulujen kera on erittäin tärkeää että omistajaohjauksesta vastaava ministeri paatero on tähän tarttunut mitään palkkaa ei voi perustella vain että on ylisuuri palkka koska näin kuuluu olla jokainen palkka pitää perustella sillä että todellakin tähän tehtävään on saatu paras mahdollinen henkilö ja tätä alemmalla palkalla ei voitaisi saada vastaavaa henkilöä tilalle uskoisin postin hallituksen löytävän päteviä ihmisiä myös alemmalla palkkatasolla kuin kahdeksankymmentäkaksituhatta

arvoisa puhemies minusta on helppo yhtyä niihin lukuisiin puheenvuoroihin joissa täällä postin toiminnan luotettavuudesta ja on todella hankalaa meidän voi sanoa laajan suomenmaan kannalta jos ihmiset jotka eri puolilla suomea asuvat eivät enää uskalla luottaa siihen että posti kulkee ja ja paketit ja kirjeet tulevat ajoissa perille sekin on helppo ymmärtää että kansalaiset ovat hämmentyneitä kun he ovat lukeneet tietoja että valtionyhtiöitten johdolla saattaa olla yli viisi kertaa suurempi palkkio kuin vaikkapa ylimmällä valtionjohdolla toki on selvää että valtionyhtiötkin elävät siinä todellisuudessa että ne kilpailevat ammattitaitoisista ja osaavista johtajista muitten yritysten kanssa mutta kohtuushan pitäisi olla pitäisin kuitenkin itse parhaana tilanteena sitä että meillä olisi niin selkeät omistusohjauksen periaatteet ja säännöt että yksittäisissä tapauksissa ei tarvitsisi omistusohjauksen tai poliitikon puuttua tai mennä hallituksen tontille mutta tärkeätä on luoda näitä periaatteita ja ja siinä mielessä tässä on nyt lähdetty toimimaan hyvin

arvoisa puhemies postin johtajan sinänsä täysin käsittämättömät palkkiot ovat herättäneet paljon keskustelua mutta varsinainen ongelmahan tässä on se että nämä palkkiot ja postin voitto revitään ruohonjuuritason henkilöstön selkänahasta ikävä kyllä tämä ongelma ei rajoitu postiin vaan kyse on yleisestä trendistä tietysti on erityisen surullista jos valtio näyttää tällaista esimerkkiä yksityisille voittoja pyritään kasvattamaan karsimalla sekä henkilöstön määrää että palkkoja eli suomeksi työn kuormittavuus nousee siitä saatava korvaus pienenee ja palvelun laatu heikkenee kun työstä ei makseta sellaista palkkaa jolla ihminen tulisi toimeen näihin tehtäviin ei tietenkään enää löydetä työntekijöitä ja sitten työnantajapuoli alkaa huutaa lainsäätäjälle että meillä on työvoimapula ja tarvitaan lisää tekijöitä jostain muualta

arvoisa puhemies tämä kyseinen esitys todella koskee pakettiasetusta ja on on varsin tekninen kuten täällä on todettu täällä tuli minun tontilleni yksi kysymys liittyen tähän postilain kokonaisempaan tarkasteluun me kaikki tiedämme sen että postin tilanne kokonaisuudessaan on haastava kun kirjepostin määrä jatkuvasti vähenee ja tässä tullaan tekemään hyvää yhteistyötä liikenne ja viestintäministeriön ja tietenkin myös valtiovarainministeriön omistajaohjauksesta vastaavan ministerin sirpa paateron kanssa kun tätä kokonaisuutta tarkastellaan itse pidän ensiarvoisen tärkeänä sitä että kansalaiset voivat luottaa siihen että posti tulevaisuudessakin tulee kotiin että se palvelu on luotettava tästä näkökulmasta minun mielestäni myös postilakia pitää lähteä tarkastelemaan ja niistä perusperiaatteista pitää pitää kiinni aivan kuten hallitusohjelmassakin on linjattu mitä sitten tulee tähän yleisempään keskusteluun tästä ajankohtaisesta tilanteesta postiin liittyen olen aivan samaa mieltä mieltä kuten pääministeri rinne ja omistajaohjauksesta vastaava ministeri paatero että postin nykyisen johdon palkkiot ovat täysin kohtuuttomia en usko että tästä salista kauheasti ymmärrystä löytyy tähän nykyiseen tilanteeseen jossa tavallisten työntekijöiden palkkoja pyritään polkemaan ja samaan aikaan johtajien palkkiot ovat aivan kohtuuttomia

myös minun mielestäni tässä asiassa kyllä varsin mallikkaasti

arvoisa puhemies tässä ihan ensin postin tilanteesta niin kuin täällä todettiin jo niin kymmenen vuoden aikana jaettavan postin määrä on puolittunut ja se ei näytä ollenkaan kasvavan vaan tämä vähennys syvenee tässä jaettavassa postissa toinen näkökulma on se että yhdeksänkymmentäkuusi prosenttisesti postin toiminta on markkinoilla toimimista yleispalveluvelvoitteen toiminta on siis vain muutamia prosentteja koko postin toiminnasta eli aina kilpaillaan markkinoilla ja kolmantena näkökulmana tähän alkuun se että on jo tällä hetkellä olemassa tilanne että vaikkapa jakelussa on kilpailemassa postin kanssa kuusitoista muuta yhtiötä jotka toimivat eri työehtosopimuksilla näistä lähtökohdista postin toimintaa viedään eteenpäin palkkioista on linjattu viime kerralla kaksituhattakuusitoista silloisen hallituksen toimesta kun tehtiin omistajaohjauksen periaatepäätös ja tämä sama ollaan tekemässä nyt tällä yleisellä tasolla olen pyytänyt eilen että posti tekee omalta osaltaan tämän tarkastelun nyt syyskuun aikana siitä mitenkä johdon palkkiot

paun osalta tässä lokakuun lopussa kun työehtosopimus normaalisti on loppumassa nyt tämä kokonaisuus neuvotellaan kokonaan ei niin että heidät siirrettäisiin erikseen osinkojen osalta joista täällä myöskin kysyttiin olen sanonut jo aikaisemminkin ulos että vuosittain valtio voi miettiä ja tehdä sen arvioinnin mikä on kohtuullinen taso ja kuinka paljon sieltä on otettavissa mitä vähemmän postilla on tuloa sitä vähemmän tietenkin tulee osinkoja mutta poikkeustapauksissa se on aina arvioitavissa erikseen neljäntenä asiana se mihin vähän liittyy sote kysymys on varmaan tarpeen perustaa semmoinen työryhmä jossa katsotaan

postipalvelulakia yleispalveluvelvoitetta postin toimintaa muilla yhteiskunnan sektoreilla niin kuin ministeri marin sanoi en tiedä mitä se tulee tulevaisuudessa kaikilta osin olemaan mutta niin kuin tälläkin hetkellä on yhdistetty muun muassa postin jakelupisteitä muihin toimipisteisiin elikkä ei ole enää erillisiä posteja pelkästään niin kuin meillä kaikilla on tiedossa

arvoisa puhemies kiitän ministeri paateroa erittäin hyvästä ja selkeästä esiintulosta tämän asian tiimoilta nyt on todella hyvä että että otetaan aikalisä näissä palkkaneuvotteluissa edustaja halla aho totesi täällä aiemmin että että valtion tulee näyttää esimerkkiä näissä asioissa ja ja minä olen kyllä aivan samaa mieltä siinä me emme voi antaa yhteiskunnan luisua siihen että ihmiset eivät tule palkallaan toimeen joka tapauksessahan se johtaa siihen että että he sitten tarvitsevat toimeentulotukea ja asumistukea ja monenlaisia muita tukia ja mihin se johtaa varsinaisen työnteon kannalta varmasti laadun ja motivaation heikkenemiseen kyllä

jopa niin kovaa palkkaa että muiden vastaavien yritysten palkat kalpenevat niiden rinnalla vastaus on selvästikin ei isot palkanalennukset eivät ole työntekijöiden kannalta oikein ja postin johdon palkkiotaso ei ole kohtuullinen kiitän myös omalta osaltani omistajaohjausministeri paateroa siitä että hän on viheltänyt pelin poikki ja ottanut tilanteen tarkasteluun

arvoisa puhemies vuoden kaksituhattaneljätoista valtiopäivien avajaisissa tasavallan presidentti niinistö peräänkuulutti kohtuutta ja oikeudentajua johtavassa asemassa olevilta puheessaan niinistö sanoi että jos johto ei näytä hyvää esimerkkiä ei sitä kohtuudella voi vaatia muiltakaan presidentti jatkoi pienikin paha paljastaa ja puhuttaa paljon etenkin jos se kertoo ylimielisyydestä siitä ettei kohtuudesta ja oikeudentajusta piitata arvoisa puhemies omistajaohjausministeri paateron eilinen ulostulo oli tässä mielessä enemmän kuin tarpeellinen kun hän viestitti että työehtokiistaan tarvitaan aikalisä ja johtajien palkkoihin tarvitaan muutosta tämä ulostulo ei saa kuitenkaan jäädä pelkäksi populistiseksi heitoksi itse tulen seuraamaan tilannetta ja odotan että puheet muuttuvat teoiksi
arvoisa puhemies postille kuuluu yleispalveluvelvoite postin jakamisesta ja valitettavasti sen laatu on viime aikoina selvästi kärsinyt tässä tilanteessa postin johto joka vetää melkein miljoonan vuosiansiot on myös alentamassa työntekijöidensä palkkoja jopa kolmellakymmenellä prosentilla missä on oikeus ja kohtuus eilen kyllä sitten meinasi jo kahvi mennä väärään kurkkuun kun luki että pääministeri rinne haluaa postinjakajat osaksi sote ratkaisua kurkataan ikkunasta onko kaikki hyvin tämä on kyllä erittäin huolestuttavaa samaan aikaan kun hallitus yrittää löytää hoitajamitoitukseen

arvoisa puhemies kuten kaikki tiedämme sähköisen viestinnän lisääntyminen meidän yhteiskunnassamme on tehnyt kirjepostin suosion tietenkin hirveän laskevaksi ja siten posti on valtavassa kustannuspaineessa koko ajan tämä tulee valitettavasti näkymään myös siinä miten miten posti pystyy henkilöstöä ylläpitämään ja palkkaamaan se on tietysti taas ihan räikeässä ristiriidassa sen kanssa että on tosiaan yleinen palveluvelvoite ja posti on peruspalvelu jonka pitää toimia koko maassa ainakin niin kauan kuin elää vanhempaa vanhempaa väkeä ja itsekin kyllä koen että aika moni lasku tulee saada postitse sen sähköisen sijaan tätä toimintaa joudutaan pyörittämään valtion varoin se on valitettava tosiasia perussuomalaisten mielestä tässä kiistassa on tärkeintä että valtionyhtiöiden henkilöstöpolitiikka on esimerkillistä se ei saa olla henkilöstöä sortavaa epäilen ettei minkäänlainen pääministeri rinteen esitys siitä että joitain kotihoidon palveluita posti alkaisi tuottaa tule menestymään se oli ilmeisesti pelkkä heitto nyt sitten me perussuomalaiset seuraamme mitä tämä aikalisä tulee merkitsemään ja mitä hallitus tekee toivottavasti pidätte nyt postin työntekijöiden puolta tiukasti myönnän
vielä vastauspuheenvuorot edustajille myllykoski ja

herra puhemies aikanaan oli sanonta että kun kusti polkee niin posti kulkee nyt sanonta on valitettavasti niin että postin johto polkee kustia jotta bonukset kulkee olisinkin kysynyt vielä omistajaohjausministeriltä onko todella niin että me olemme nyt ajautuneet siihen tilanteeseen että tarvittiin taas kohtuuttomuuksia että silmät aukenivat olin erittäin iloinen ministerin ulostulosta niin että tätä asiaa ruvetaan pohtimaan sanoisin että tämä työehtosopimusshoppailu on ikään kuin aggressiivista verosuunnittelua yritykset voivat aggressiivisella työehtosopimusshoppailulla tehdä tulosta ja ja alentaa heidän palkkojaan onko meillä joitakin välineitä joilla me voisimme puuttua tähän kokonaiseen ilmiöön että työehtoja poljetaan ja niitten avulla shoppaillaan ja tehdään tulosta työntekijöiden kustannuksella

arvoisa herra puhemies on aivan selvää että posti on yleispalveluyhtiö ja valtionyhtiönä sitä velvoittaa myös tietynlainen perinne aivan kuten ennen ennen aikaan kun monet valtionyhtiöt toimivat ikään kuin viranomaiset ja siihen aikaan tietysti velvoitteet ja vastuut olivat samanlaisia kuin muilla viranomaistahoilla niin mielestäni ikään kuin tämä perinne velvoittaa myös postia ja ja muita valtionyhtiöitämme edelleen etenkin mitä tulee näihin johdon palkkioihin niissä tulisi noudattaa kohtuullisuutta ja meillä keskustassa kyllä laajemmin ajatellaan että johdon palkitsemiset ovat ovat menneet liian pitkälle mielestäni ministeri marin käytti tässä erittäin hyvän harkitun ja punnitun puheenvuoron siitä mihinkä suuntaan tässä asiassa pitää edetä tietysti on paikallaan esittää myös se kysymys mihinkä suuntaan yhteiskunnassamme laajemmin ollaan ajauduttu kun johdon palkitsemisten kanssa tuntuu kohtuus häviävän ja vasta pakon edessä sitten ollaan valmiita tulemaan vastaan varsinkin kun henkilöstön kanssa henkilöstön kanssa on tällaisia kiistoja meneillään mielestäni on äärimmäisen tärkeää että me täällä eduskunnassa käymme sitä keskustelua ja viestitämme yhteiskuntaan sitä viestiä että kohtuus ajassa kuin ajassa on äärimmäisen tärkeää mitä näihin palkitsemisiin tulee
arvoisa puhemies on äärimmäisen tärkeätä huomata se teknologinen kehitys on tuottanut postin näkökulmasta postin postin kulkuun muutoksia se tarkoittaa käytännössä sitä että postihan on ollut vuosia ja vuosia muistan sen jo edellisestä työstä todella hankalassa tilanteessa tämän kehityksen suhteen se pitää pitää erillään siitä mitä postissa on käytännössä tapahtunut suhteessa henkilöstöön elikkä siellä on ollut lähtökohta jo pitkän aikaa se että joko porukkaa potkitaan pellolle tai pienennetään palkkoja on väärää politiikkaa se on väärää politiikkaa niiden ihmisten kannalta jotka ovat töissä postissa ja se on väärää politiikkaa myöskin asiakkaiden kannalta posti ei kulje sillä tavalla kuin sen pitäisi kulkea kun on liian vähän resursseja no olen kuunnellut tätä keskustelua mielenkiinnolla koska heitin ihan tarkoituksella avauksen siitä että jotakin muutakin voisi miettiä kuin palkkojen alentamista tai porukan pois potkimista yksi ajatus on se että me tarvitsemme ennalta ehkäisevää toimintaa ihmisten turvallisuuden lisääntymistä myöskin niillä alueilla missä väestö vähenee tällä hetkellä hetkellä siellä on itse asiassa postipalvelut jotka kulkevat ihmisten joukossa päivittäin voisi olla järkevää miettiä osana sote kokonaisuutta ennalta ehkäisevää toimintaa sitä että joku kävisi siellä turvallisuutta lisäämässä kolkuttamassa ovelle kysymässä onko kaikki kunnossa tarvitsetko huomenna jotain ei missään tapauksessa tietenkään hoitotyötä ne ovat lääkäreitten ja koulutettujen hoitajien työtehtäviä mutta lisää semmoista ylimääräistä turvallisuudentunnetta jolla voidaan turvata se että ihmisillä on parempi olo kuin tällä hetkellä nämä ovat niitä ajatuksia mitä pitäisi itse asiassa monessa suhteessa miettiä suomalaisessa yhteiskunnassa vähän uudella tavalla vähän luovemmin minä todella toivon että erityisesti kokoomus ja

siirrytään puhujalistaan varsinaisia puheenvuoroja on mahdollista pitää kolmen minuutin mittaisina paikalta tai jos puhe kestään pidempään sitten puhujapöntöstä

arvoisa herra puhemies keskustelu on ollut erinomaista ja näyttää siltä että meillä on erityisen hyvä parlamentaarinen yhteisymmärrys siitä että postin toiminnoissa on menty nyt hakoteille ja tämä eduskunta haluaa yhdessä siihen korjaavia liikkeitä tässä kohtaa täytyy oppositiota kiittää että te te olette ottaneet sen niin sanotun vahtikoiran paikan ja minä kyllä luotan että te hoidatte sen tehtävän varmasti mallikkaasti

tuossa päädyin siihen että tämä postin toiminta vaikuttaa

on tietysti surullinen tarina meidän työehtosopimuslainsäädäntömme maahan polkemisesta pitää muistaa että meillä on työsopimuksia ja ja työehtosopimuksia ja niitäkin on normaalisitovia ja yleissitovia ja nyt toivoisin että tämän keskustelun myötä vaikkapa oikeusministeri ottaisi kopin siitä että tarkastelisimme nyt tämän keissin jälkeen meidän työlainsäädäntömme jonka perusperiaate on että se on säädetty heikomman osapuolen turvaksi ja pitää nähdä se että se mikä on mahdollistanut tämän on tietysti jo vuonna kaksituhattayksi tehdyt lainmuutokset jolloin normaalisitovan ja yleissitovan työehtosopimuksen asioita hieman peilattiin toisiinsa mutta toivoisin todellakin että meillä niin koko työehtosopimus kuin työsopimuslainsäädännössäkin palattaisiin siihen alkuperäiseen tarkoitukseen ja tuotaisiin tämän postin yhteydessä uudelleen keskusteluun vaikkapa tämä lakipykälä työehtosopimuslain kuudes pykälä josta kumpuaa se että ollaan heikomman osapuolen puolella eli jos työsopimus joiltakin osiltaan on ristiriidassa siinä noudatettavan työehtosopimuksen kanssa on työsopimus näiltä osin mitätön ja niiden sijasta noudatettaviksi työehtosopimuksen vastaavat määräykset eli jos työnantaja on pakottanut tekemään työehtosopimusta huonomman työsopimuksen noudatetaan silloin tätä parempaa vaihtoehtoa nyt me olemme olleet sen polun päässä että tämä tytäryhtiö kun samassa konsernissa kuitenkin toimintoja johdetaan on mahdollistanut sen että niin sanotusti samalla työnantajalla voi olla kahdenlaisia työehtosopimuksia hallinnassaan ja minun mielestäni tämä on se räikein esimerkki mitä nyt postissa on tapahtunut ei se tuolla yksityiselläkään puolella ole mahdollista niin että siellä teknologiateollisuuden työehtosopimusta noudattava yrittäjä alkaisi

noudattamaan eri työtehtävissä oleviin työntekijöihinsä erilaisia työehtosopimuksia kyllä meillä tuolla nykyisessä teollisuusliitossa jos siellä tekee mitä työtehtävää hyvänsä sen työehtosopimuksen piirissä yrittäjä noudattaa sitä yhtä ja ainoaa työehtosopimusta siinä mielessä ministeri paateron toteamus siitä että nyt tämä paketti kokonaisuudessaan viedään tarkasteltavaksi on hyvä huomio jolloin sitten tämäkin asia käytyä varmasti niissä keskusteluissa läpi sitä mitä pääministeri rinne toi esille en kyllä myöskään ammu alas heti aiheetta muistellaan että me olemme itse päästäneet postin tähän tilanteeseen missä me nyt olemme pikkupaikkakunnilla ei ole postia on asiamiesposteja jos on edes niitä me olemme siirtäneet valtion verorahoilla toimitettavia tuotteita yksityisille toimijoille ja uhranneet siinä kohtaa postin oman kehittämisen ja kehittämistyön me saamme näppärästi kyllä ajokortin passin aseenkantolupakin taitaa olla siellä kalastushoitomaksut ja niin edelleen me olemme luovuttaneet toisaalle ja se verotulo joka sieltä olisi voinut tulla valtionyhtiöön takaisin menee nyt yksityiselle sektorille ja osassa liiketoimintaa ulkomaalaisen sijoitusyhtiön tilille niin että se verovirta ei mahdollista enää meidän oman julkisen palvelun kehittämistä kysyisinkin omistusohjausministeriltä voimmeko vielä uudelleen avata tätä polkua ja tätä keskustelua että palautamme toimintoja postin hoidettavaksi

puhemies

postiongelmien ja sote ratkaisun yhteenliittämiseen haluan edelleen vielä ottaa kantaa koska minusta tässä kulminoituu hyvin työvoiman saatavuus ja samalla se millä tavalla arvostetaan eri ammattiryhmiä

postitoimihenkilön koulutus ja hoitohenkilökunnan koulutus ovat aivan erilaiset jos me lähdemme puhumaan siitä että kuka vain voi tehdä sitä työtä niin me samalla romutamme kyllä ja aliarvostamme meidän koulutettua ammattitaitoista henkilökuntaamme eihän siinä mitään jos postimies on myöskin lähihoitaja tai sairaanhoitaja ja sovitaan yhteisistä työmalleista mutta se että me laitamme postimiehet tekemään kotihoidolle kuuluvaa työtä menemään ihmisten kotiin tosin jos kurkataan vain ikkunasta niin sitten ei vielä häiritä yksityisyyttä tähän liittyvät monet arjen asiat salassapitovelvollisuudet yksityisyydensuoja ja myöskin monet muut lait jotka suojaavat ihmisen kotia ja niin pitää ollakin meidän pitää kunnioittaa meidän vanhuksiamme mutta meidän pitää kunnioittaa ja arvostaa myöskin meidän työntekijöitämme sekä postin työntekijöitä että myöskin hoiva alan työntekijöitä nykyään kotihoidon vanhukset erittäin raskashoitoisia he ovat monisairaita ja he he tarvitsevat paljon hoivaa ja huolenpitoa jos siellä riittää kerran päivässä käynti niin on yleensä kyse vielä aika hyvin kotona pärjäävästä vanhuksesta mutta suurin osa meidän vanhuksistamme on nykyään sellaisia jotka tarvitsevat paljon paljon hoivaa joten tällä ei tätä tätä ongelmaa ratkaista toivonkin että nämä pidetään nyt selvästi erillään sote laki

ja postiasiat postin tilanne tarvitsee ilman muuta syvällisen ja perusteellisen arvion siitä millä tavalla me postin yhteispalveluvelvoitteen turvaamaan että kaikki saavat postinsa ajallaan niin kuin kuuluu ja myöskin hoitamaan valtio omisteisen yhtiön työntekijöiden työsuojelun ja ja oikeusturvan reilulla tavalla ja ja luopumaan näistä ylisuurista johtajien palkoista

arvoisa herra puhemies digitaalisuuden murros on toki mullistanut postin toimintaa kuljetettavien kirjeiden määrä on kymmenessä vuodessa pudonnut puoleen mutta toisaalta sitten samanaikaisesti sen vaikutusta on hieman kompensoinut se että nettikaupoista on ryhdytty paketteja tilaamaan ja sillä tavalla postille on tullut tullut sitten tässä suhteessa markkinoita lisää mutta itse ajattelen että kyllä perusongelma tässä kipeässä jossa nyt postin kohdalla ollaan on se että valtion tuottotavoitteet ovat yksinkertaisesti tähän postin tilanteeseen nähden liian korkeat niin että se toimivan johdon kohdalla johtaa siihen säästöjen nyhtämiseen työntekijöiden selkänahasta kun tavoitellaan niitä niitä tuloksia joilla sitten toisaalta mitataan johdon johdon toimintaa jos yhtiön ei tarvitsisi maksaa valtiolle näin suurta osinkoa joka on tällä hetkellä ollut noin kolmekymmentä miljoonaa euroa vuodessa niin silloin ei tarvitsisi hakea näitä kustannussäästöjä esimerkiksi alentamalla työntekijöiden palkkaa mielestäni tämä on sellainen asia mitä hallituksen tulisi erittäin erittäin vakavasti pohtia ja kun posti on kokonaan valtion omistama yhtiö niin on kyllä järjetöntä jos entuudestaan pieniä palkkoja leikataan niin että nämä ihmiset joutuvat sitten turvautumaan valtion budjetista budjetista kustannettaviin sosiaalitukiin itsekin toivon sitä että sotea entuudestaan jo hyvin vaikeaa sote kokonaisuutta ei tähän postiin sotkettaisi on tärkeää että posti pysyy siellä mikä on sitä ydinosaamista nimenomaan siellä kirjeiden ja pakettien ja muiden kuljetusten alueella mutta postin työntekijöille on turvattava sellaiset työolosuhteet ja sellainen palkka että he voivat hymyillen tätä jatkaa ja ja on turvattava myös ne yleispalveluvelvoitteen mukaiset peruspalvelut kansalaisille

arvoisa herra puhemies on tärkeää että eduskunnan syysistuntokausi alkaa keskustelulla postin merkityksestä suomalaisille viestin luottamuksellisuudella ja toisaalta viestin luotettavalla perillemenolla on ollut kautta historian valtavan suuri merkitys jos mietimme sitä kuinka tämän päivän suomea on rakentanut tuhatkuusisataa luvulta lähtien tähän maahan rakennettu ratsutieverkosto jonka varret voimme edelleen havaita tuolla nykyisillä kartoilla tai mietimme niitä kansakunnan kohtalon kaikkein vaikeimpia hetkiä kun kenttäposti toi terveiset kotirintamalle sieltä jostain ja taas kotirintaman kuulumiset sinne jonnekin taistelutahto ja moraali pystyttiin pitämään yllä kaikkein vaikeimpinakin hetkinä kun viesti kulki luotettavasti perille nyt elämme toki uutta aikaa aivan uudenlaisia haasteita mutta jos näiden tämän maan korpi ja salomaiden ja lapin tunturien yli on saatu posti kulkemaan ja niinkin vaikeina hetkinä kuin talvi ja jatkosodan vuosina posti on tavoittanut jokaisen niin kyllä sen täytyy tavoittaa jokainen suomalainen myös tässä ajassa

uudenlaisia ajatuksia ja siksipä en aivan täysin tyrmäisikään pääministeri rinteen sinänsä mielestäni aivan virkistävää ajattelua siitä että kun meillä on tällainen ihmisiä jotka päivittäin vierailevat tutuissa naapurustoissa ihan joka puolella maata niin sitä heidän läsnäoloaan siellä voitaisiin jollain tavalla hyödyntää arvostan erittäin korkealle edustajakollega laihon juvosen ja räsäsen

arvoisa herra puhemies posti on ollut suuressa rakennemuutoksessa viimeisten vuosien aikana ja on aivan juuri niin kuin perussuomalaisten ville tavio sanoi että digitaalisuus on vähentänyt postin määrää moni ihminen ei myöskään halua tai pysty vastaanottamaan sitä kirjepostia vaikkapa laskuja koska laskujen lähettämisestä kotiin veloitetaan ja ne ovat kohtuuttomia kustannuksia muun muassa puhelinlaskuihin saattaa tulla päälle sitten laskutuslisää siitä paperilaskusta perussuomalaisille on erittäin tärkeää että posti kulkee ja kyllä huolestuneena kuulee viestejä myös siitä onko henkilöstöä riittävästi ja kulkeeko se posti tuleeko kirje perille tuleeko paketti perille minusta on erittäin huolestuttavaa myös se että kaikissa postin palvelupisteissä ei voi lähettää pakettia sekin palvelu pitäisi tilata netin kautta ja mitä enemmän nämä palvelut muuttuvat digitaalisiksi ja siirtyvät sinne nettiin ja sitä kautta pitää asioita hoitaa sitä hankalammiksi ne käyvät meillä on ikääntyvä väestö meillä on paljon vanhuksia ja hyvinkin siellä maaseudulla asuvia

ja haluavat myös myös kirjeensä lähettää ja se osoittautuu mahdottomaksi kyllä perussuomalaiset seuraavat tätä tilannetta ja tekevät sitten aiheeseen liittyviä toimenpiteitä sen myötä kuten myös näiden johdon palkkioiden osalta mielestäni tulisi perustaa erityinen työryhmä pohtimaan suomessa näitä johdon palkkioita ja sitä mitä mistä me emme edes tiedä on kohtuutonta että on olemassa henkilöitä jotka palkitaan näin ruhtinaallisesti se ei se ei uppoa suomalaisen oikeustajuun oikeus ja kohtuuskin on täällä mainittu se on erittäin tärkeää ja se ahneus loppujen lopuksi jokaisellehan se oma palkka on tärkeä ja jokaiselle ne omat edut ovat tärkeät niistä pidetään kynsin ja hampain kiinni ja aina tarvitaan joku suuri kohu että saadaan tällainen päänavaus

puhemies hyvät edustajat haluaisin puuttua tähän postin kulun ongelmaan ja laatupuoleen kun täällä on puhuttu nyt lähinnä rahasta ja palkasta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista ainakin täällä pääkaupunkiseudulla postinkulku alkoi yhtäkkiä heiketä huomattavan paljon ainakin tuolla kantakaupungin alueella oli paljon siitä huolestuneita kansalaisia tein heidän kokemustensa perusteella kantelun oikeusasiamiehelle siitä miten postinkulku turvataan suomessa ja kuinka posti valvoo sitä että postilähetykset menevät perille siitä tulikin sitten ensimmäinen kantelu jonka oikeusasiamies on ottanut käsittelyyn postia koskien

ja totesi että viranomaiskirjeiden kulku näyttäisi olevan paitsi yleispalvelukirjeiden käsittelylle annettujen vaatimusten ja valvonnan myös rikosoikeudellisen virkavastuun ulkopuolella hän heitti liikenne ja viestintäministeriölle kysymyksen pitäisikö arvioida tulisiko postilain kahdettakymmenettäensimmäistä pykälää postin virkavastuista täsmentää viranomaiskirjeiden perillemenon osalta postin oman tulkinnan mukaan sillä ei ole velvollisuutta valvoa näiden virka eli yritys ja viranomaiskirjeiden perillemenoa ollenkaan mutta apulaisoikeusasiamies tulkitsee siis asiaa toisin apulaisoikeusasiamies siis pitää epätyydyttävänä että postin vastuu lakisääteisistä tiedoksiantomenettelyistä on käytännössä rajoittunut vain pieneen murto osaan postilähetyksestä elikkä niihin yksityishenkilöiden postimerkillisiin kirjeisiin apulaisoikeusasiamies kiinnittää huomiota siihen että tämä vastuun rajoittaminen näyttää siis perustuvan postin omaan tulkintaan tämän asianomaisen säädöksen tarkoituksesta hänellä itsellään tuntui olevan siitä toinen tulkinta toivon että

puhemies haluan minäkin vielä muutaman sanan sanoa tästä niin sanotusta posti sotesta jota tässä keskustelussa on kritisoitu aivan varmasti on näin että jokaisen kansalaisen velvollisuuteen kuuluu ylipäätänsä katsoa vähän kanssakulkijoiden perään että mitä kuuluu ja kysellä kysellä miten jaksetaan mutta se että meillä todellakin annettaisiin postinjakajille tehtävä että heidän tulisi ruveta tekemään niitä asioita jotka perinteisesti kuuluvat kotihoidon puolelle ei kyllä varmastikaan ole järkevää kehitystä toisaalta täytyy muistaa että maaseudulla ne postilaatikot eivät ole ihan siinä seinän vieressä elikkä sieltä ei noin vain kurkata siinä samalla kun postia jaetaan vaan siellä saattaa olla monta monta sataa metriä kuljettavana vielä sinne ovelle jos halutaan samalla reissulla käydä katsomassa miten siellä kotona jaksetaan tämä on hyvä pitää mielessä kun visioidaan näitä uusia työtehtäviä ja ylipäätänsäkin sote on itsessään jo niin kuin kaikki täällä salissa viime kaudella olleet tiedämme varsin haastava harjoitus joten varmasti näitä postin erilaisia työsopimuskiistoja ei ei kannata sitten enää siihen asiaan sotkea mutta se on selvää että postilla on kannattavuusongelma ja varmasti tässä kiristyneessä kilpailutilanteessa

tässä on äärimmäisen tärkeää ennen kaikkea että poliittiset toimijat palauttavat kansalaisten luottamuksen postiin tässä edellisessä puheenvuorossa edustaja koulumies toi hyvin esille tämän muun muassa viranomaiskirjeisiin liittyvän epäkohdan joka tällä hetkellä huolestuttaa työttömät eivät saa ajoissa tietoa erilaisista erilaisista työtarjouksista tai siitä että heille on erilaisia toimenpiteitä ehdotettu jolloin saattaa olla pahimmillaan seurauksena se että että he itsestään johtumattomista syistä saattavat joutua joutua esimerkiksi karenssimenettelyyn tai haja asutusalueella esimerkiksi vaikkapa erilaiset viranomaisten ajat lääkärinajat vastaanottoajat tai vastaavat saattavat tulla niin myöhään että ihmisten on vaikea sitten enää järjestää arkeansa tai ne saattavat tulla jopa siinä vaiheessa kun asia on unohdettu puhumattakaan sitten siitä että tällä hetkellä tuolla monissa maakuntalehdissä mietitään millä tavalla varmistetaan se että ne perjantain ja torstain lehdet eivät vasta seuraavalla viikolla ole jakelussa siellä haja asutusalueella sillä tavalla sitten voisi sanoa että tämä heijastuu myöskin median puolelle eli varmasti jaettavien lehtien lehtien

valtionyhtiöitten johtajien palkitsemisjärjestelmää aivan käsittämättömiä summia on ollut mahdollisuus näiden bonusjärjestelmien kautta saada ymmärtääkseni jopa yhteen pilkku neljään miljoonaan olisivat voineet nousta pahimmillaan nämä johdon palkkiot

tätä ei voi millään tavalla hyväksyä ja tämä on täysin käsittämätöntä

puhemies kunta hallinto ja omistajaohjausministeri sirpa paaterolle kiitokset siitä että hän on heti tarttunut tehtäviinsä voimakkaasti ja vie näitä vähän tämmöisiä ruisleipäasioita eteenpäin ja kiitos siitä tarmokkaasta tarttumisesta kiitos myös edustaja merelle joka tietää mitä mitä siellä muuttuneen digi ja väestötietoviraston arjessa tapahtuu erittäin asiantunteva ja hieno puheenvuoro pyysin puheenvuoron sen vuoksi että kun tuossa viime kaudella maistraatit muuttuivat tähän yhteen virastoon niin silloin nousi nousi esille kun hallintovaliokunnassa sitä käsittelimme että maistraatti joka kuitenkin näyttelee monen suomalaisen arjessa aika isoa roolia siellä mennään naimisiin siellä hoidetaan holhoustoimiasioita ynnä muita semmoisia arkisia ja hyvin intiimejä ja henkilökohtaisia asioita on kuitenkin aika tuttu käsite monelle suomalaiselle se on semmoinen historiallinen vahva termi nyt kun sitten tämä tämä uusi uusi viraston nimi tuntuu vähän semmoiselta erikoiselta ja se on semmoista tietynlaista uusiokieltä niin ehkä terveisenä voisi voisi hallitukseen esittää että voisi miettiä pystyisikö tätä maistraattibrändiä jollakin tavalla hyödyntämään koska kuitenkin monelle monelle tuntuu luontevammalta että kävimme vihittävinä maistraatissa kuin se että kävimme vihittävinä digi ja väestötietovirastossa sitä kannattaa miettiä miten miten viestitään kansalaisille ja voisiko tätä hyvää hyvää perinteistä kuitenkin aika selkokielistä maistraatti nimeäkin vielä jollakin tavalla hallinnossa hyödyntää

puhemies juuri näin edustaja kurvinen kyllä mietin itsekin että olen mennyt digivirastossa naimisiin kuulostaa kummalliselle itse asiassa tänään juuri tapasin ihmiset jotka tätä valmistelutyötä tällä hetkellä tekevät ja tämä oli yksi hyvä esitys sillä ei pelkästään maistraatin vihkimisten osalta vaan monessa muussakin kohtaa on olemassa ihmisille totuttuja tapoja ja sanoja jotka ovat sata vuotta tässä suomalaisessa yhteiskunnassa olleet toimintoja mihinkä on tutusti menty ja niitä on joka tapauksessa siellä mietittävä tähän toimipaikkaverkostoasiaan niin kuin totesin tuossa siellä laissa joka täällä keväällä oli oli asetuksenantovaltuus ja se asetus on lähdössä lausuntokierrokselle jonka jälkeen se tulee päätöksentekoon mutta pitää huomata että sen toimipaikkaverkoston lisäksi tulee olemaan toimipisteverkosto joka ei tule sitten asetustasolla elikkä jotka voivat muun muassa toimia yhteispalvelupisteessä muiden valtion viranomaisten kanssa vaikka verottajan tai muiden kanssa yhteisissä tiloissa ja joinakin päivinä tämä tulee varmaan olemaan se mikä helpottaa sitten sitä lähipalveluiden saamista

vielä ministeri paaterolta kysynyt mikä teidän näkemyksenne on aiotteko antaa rahaa tai ohjausta lähipalveluihin ja toimipisteisiin nyt sanoitte että on lausuntokierroksella mutta on kuitenkin erittäin kiinnostavaa ja tärkeää mikä hallituksen ja ministeriön näkemys näkemys on siitä kuinka paljon niitä lähipalveluita pitäisi olla olen itsekin ollut kyllä yhteispalvelupisteessä töissä antamassa maistraatin palveluja aikoinaan nurmijärvellä nurmijärvellä klaukkalassa ja silloin ainakin sähköiset sähköiset tietoyhteydet toimivat niin huonosti että siellä ei oikeastaan pystynyt mitään mitään tekemään sitten siinä vaiheessa jos lähdetään siihen että tulisi yhteispalvelupisteiden kautta tätä palveluntarjontaa pitäisi varmistaa että ne sähköiset palvelut toimivat maistraatissa niitä on yritetty uudistaa ja rahaa on aina palanut mutta rekisterit ovat aina seisoneet ja ne sähköiset palvelut eivät ole kauheasti edistyneet on vähän samaa kuin tuomioistuimissa

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja kertomuksen esittelee edustaja junnila

arvoisa puhemies käsittelemme etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen suomen valtuuskunnan kertomusta vuodelta kaksituhattakahdeksantoista jolloin puheenjohtajana toimi aila paloniemi kertomus alkaa lauseella idän lännen välisten jännitteiden lisääntyminen ja kiistakysymykset ovat heijastuneet etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen toimintaan ja keskusteluihin keskusteluja ovat leimanneet muun muassa ukrainan konflikti pitkittyneet konfliktit terrorismi sekä muuttoliikkeiden mukanaan tuomat poliittiset taloudelliset ja sosiaaliset haasteet samalla etyjin yleiskokouksen merkitys keskustelufoorumina on korostunut tämä voisi aivan yhtä hyvin olla johdanto myös tämän vuoden kertomukselle peilaan siksi viime vuoden kertomusta suhteessa tämän vuoden tapahtumiin valtuuskunnassa on pidetty tärkeänä käydä ajankohtaiskeskustelua samassa yhteydessä uudella suomen etyj valtuuskunnalla jota johdan on jo ollut tilaisuus osallistua istuntoihin ja vaalitarkkailuihin tänä vuonna todenneet että etyj alueella esiintyvät kriisit konfliktit ja haasteet ovat suurin piirtein samankaltaiset tänä vuonna etyj istunnon pääteemana oli kansanedustuslaitosten rooli kestävän kehityksen ja turvallisuuden edistämisessä keskustelut olivat ajoittain repivät ja loppuasiakirjan hyväksyminen viimeisenä istuntopäivänä sujui osittain sekavissa tunnelmissa venäjä ja turkki vastustivat kirjauksia loppuasiakirjassa keskusteluissa toistuivat tutut vastakkainasettelut ja kannanotot liittyen muun muassa ukrainan kriisiin erityisesti krimiin georgian abhasian ja etelä ossetian tilanteeseen vuoristo karabahiin sekä suhtautumiseen armenian kansanmurhaan näiden maakohtaisten aiheiden lisäksi yleiskokous käsitteli viime vuonna ja tänä vuonna yleisiä demokraattista turvallisuutta uhkaavia ilmiöitä haasteita jäsenmaiden aloitteiden pohjalta keskusteltiin muun muassa korruption torjunnasta kansalaisyhteiskunnan roolista etyjin tavoitteiden saavuttamisessa energiaturvallisuudesta ja monista muista aiheista puheenvuoroissa nostettiin esille monenkeskisen kansainvälisen yhteistyön merkitys kestävän kehityksen edistäjänä parlamentaarinen diplomatia on tietenkin tärkeä multilateralismin osa itse kysyin heinäkuussa luxemburgissa etyjin puheenjohtajamaa slovakian ulkoministeri tämän näkemystä vierastaistelijoiden muodostamasta turvallisuusuhasta lajcak totesi terrorismin torjunnan olevan yksi maan puheenjohtajuuskauden prioriteetteja ja että asiasta keskusteltiin korkean tason konferenssissa bratislavassa maaliskuussa hän myös harmitteli sitä ettei asiassa ole vielä edistytty viime vuonna yleiskokouksen syysistunto pidettiin kirgisiassa ja tänä vuonna kokous järjestetään marokossa on osoitus ja muistutus etyjin laajasta maantieteellisestä ulottuvuudesta ja myös siitä että etyjin arvot ja periaatteet ovat voimassa laajalla maantieteellisellä alueella viime vuonna huomion kohteena oli keski aasia tänä vuonna syysistunnossa perehdymme pohjois afrikan ja koko välimeren alueen tilanteeseen nämä kokoukset ovat oivallinen tilaisuus meille kansanedustajille verkostoitua ja saada ensi käden tietoa tilanteesta eri maissa parlamentaarisen yleiskokouksen tehtävä etyjin sisällä on toimia keskustelufoorumina ja tukea rakentavalla tavalla etyjin hallitustenvälistä toimintaa suomen valtuuskunnalle on suuri etu että yleiskokouksen emerituspresidentti ilkka kanerva on yleiskokouksen puheenjohtajiston jäsen ja pystyy tämän aseman kautta seuraamaan ja edistämään yleiskokouksen etyjin ministerineuvoston välistä vuoropuhelua luxemburgin kokouksessa valittiin presidentti george tsereteli jatkamaan tehtävässään vaikka valinta toimitettiin suljettuna lippuäänestyksenä uskallan varovaisesti todeta että suomen valtuuskunta piti tseretelin valintaa tärkeänä erityisesti kanervan aseman vuoksi suomen valtuuskunnalla on jatkuva ja rakentava yhteydenpito suomen pysyvään edustustoon etyjissä sekä ulkoministeriöön samalla linjalla myös tällä vaalikaudella tässä yhteydessä haluan myös kiittää kansainvälisen yksikön virkamiehiä erinomaisesta taustatyöstä arvoisa puhemies vaalitarkkailu on viime vuosikymmenien aikana ollut etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen näkyvin operatiivinen toiminta tarkkailumissiot tehdään yhteistyössä etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston sekä muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa huolestuttavana trendinä viime vuosina on ollut että vakavasti otettava ja ammattimainen vaalitarkkailu on ollut hyökkäyksen kohteena vaaleja koskevia haasteita ovat myös valemedian valeuutisten lisääntyminen ilmi tulleet vaalivaikuttamisyritykset sekä useissa maissa esimerkiksi vaali tai kokoontumisvapauslait jotka rajoittavat ehdokkaiden mahdollisuuksia saada tasavertaista kohtelua minulla oli tilaisuus osallistua ukrainan ennenaikaisten parlamenttivaalien tarkkailuvaltuuskuntaan heinäkuussa odessan kaupungissa vaalitarkkailuvaltuuskunnan erityiskoordinaattorina kiovassa oli yleiskokouksen emerituspresidentti kanerva osallistuminen vaalitarkkailuun on hyvä esimerkki siitä miten edustaja voi osallistua yleiskokouksen toimintaan konkreettisella ja operatiivisella tavalla ja sen myötä demokraattisten käytäntöjen edistämiseen uskon ja toivon että etyjin suomen valtuuskunta panostaa myös tällä vaalikaudella vaalitarkkailuun otan muutamia käytännön esimerkkejä tarkkailusta ukrainassa joka tapahtui heinäkuussa suurin osa etyjin väestä asemoi itsensä kiovaan mutta suomalais englantilais serbialainen iskuryhmämme matkasi odessaan joka on historiallisesti tunnettu aika leväperäisestä toiminnastaan muutamia tarkkailijoita pääsi myös harkovaan ja mariupoliin vaalitarkkailu ei ollut mitään lomaa vaan esimerkiksi viimeisenä päivänä nukuimme ehkä kolme varttia länteen suuntautuvat ryhmät voittivat vaalit ja suurimmaksi puolueeksi nousi ensimmäistä kertaa parlamenttivaaleihin osallistunut presidentti zelenskyin puolue britti ja serbi dimitrije todoricin kanssa syynäsimme koulutilojen lisäksi muun muassa lakkautetun ravintolan ja entisen öljyjalostamon keskellä ei mitään sijaitsevat klubitilat äänestyspaikkoja oli runsaasti mutta osa niistä sijaitsi aika erikoisilla alueilla pitkäaikaistarkkailijoiden tekemien suunnitelmien lisäksi teimme oma aloitteisesti kaksi suunnittelematonta yllätysiskua odessan lähiöihin tarkoituksena oli toimia osin ennalta arvaamattomasti meillä oli mukana autokuskin lisäksi paikallinen tulkki odessan ryhmämme oli suorastaan yllättynyt toiminnan jämptiydestä valtaosassa äänestyspaikkoja muutamia poikkeamia oli mutta ne eivät olleet kauhean oleellisia lähinnä venäläismieliset ryhmät ovat ilmaisseet tyytymättömyytensä varsinaiseen tulokseen puolueryhmittymät eivät vastanneet varsinaisesta toimituksesta toimituksesta vastasi kahdeksantoista vaalivirkailijaa joita puolueet ja lehdistö tarkkailivat jokaisessa äänestyspaikassa ulkopuolella tehtiin kattavasti ovensuukyselyjä jokaisessa äänestyspaikassa oli kutsuttuna poliisivartio yleensä kaksi tai kolme mutta yhdessä paikassa oli viisi vaaralliseksi luokitellun alueen vuoksi pääsääntöisesti äänestyspaikkojen ovet ja avattavat ikkunat oli sinetöity kaikkien kahdeksantoista virkailijan yhteisin allekirjoituksin äänestyspaikoille tulleet rekisteröitiin välittömästi myös meidät tarkkailijat äänestyspaikkojen laatikko ei ollut puuta kuten suomessa vaan läpinäkyvä se oli sinetöity nippusiteillä prikoilla ja myös asiakirjalla jossa oli kaikkien kahdeksantoista virkailijan allekirjoitukset sinetöintiä seurasivat puolueryhmittymät lehdistö ja mahdollinen keskusvaalilautakunnan tai kansalaisjärjestön tarkkailija jokaisessa laatikossa oli lisäksi erillinen tarkistuslipuke kaikilta äänestäjiltä vaadittiin asianmukainen henkilöllisyystodistus tarkistus ja merkintä tehtiin kaksinkertaisella kirjanpidolla virkamies allekirjoitti yhdessä äänestäjän kanssa kaksi lipuketta joista jäi vielä tarkistuslipuke seurattavaksi kun vaalihuoneisto suljettiin jäi poliisi vahvistettuna ulkopuolelle vartioon valitettavasti autokuskimme ei uskaltanut odottaa leväperäisellä alueella oman turvallisuutensa vuoksi ja sitten jouduimme vielä hälyttämään hänet aamuyöllä sinne kun olimme valmiita lähtöön ääntenlaskennan aikana tilaan ei päässyt sisään eikä ulos sieltä ei myöskään voinut soittaa ja siellä ei ollut ilmanvaihtoa tyhjien äänestyslipukkeiden sinetöinnin sai suorittaa vain puheenjohtaja kaikki muut vaalivirkailijat tarkkailivat hänen liikkeitään prosessiin meni reilu puolisen tuntia ja koko ääntenlaskuun meni lähes seitsemän tuntia ääntenlaskussa vain puheenjohtajalla oli oikeus koskea äänestyslipukkeisiin kun niitä otettiin äänestyslaatikoista laskennassa jokainen ääni luettiin ääneen puheenjohtajan toimesta virkailijat tarkastivat ja laskivat jokaisen äänen välittömästi uudelleen puheenjohtaja myös laski kaikki lipukkeet itse käsin lisäksi tulos videoitiin näin sitä olisi hyvin vaikea uskottavasti muuttaa jälkikäteen toimituksen jälkeen äänestyslomakkeet ja laskennan tulos vietiin ulos poliisivartiossa kaikkia yksityiskohtia en voi avata mutta yleisesti voin kuitenkin todeta että itse äänestysprosessi ja vaaleihin liittyvä organisointi toimivat merkillisen hyvin monessa mielessä vaalijärjestelmää on viime vuosina kehitetty niin pitkälle että kotimaamme järjestelmä vaikuttaa jo jääneen jälkeen vielä enemmän jäljessä ruotsi jossa vaalisalaisuuskin on vähintään kyseenalainen kun pääsemme tutustumaan useamman maan vaalitoimituksiin voimme varmasti yhdessä keskustella siitä pitäisikö omaa järjestelmäämme kehittää arvoisa puhemies totean lopuksi että pohjoismaiden ja baltian maiden valtuuskuntien eli nb kahdeksan yhteistyö on perinteisesti ollut tiivistä kokouksissa on keskusteltu esillä olevista aiheista ja henkilövaaleista sekä kuultu asiantuntijakatsauksia ajankohtaisista kysymyksistä kertomuksesta saa hyvän kuvan viime vuoden toiminnasta mutta on samalla todettava että kansainvälinen yhteisö painii edelleen samojen ongelmakohtien ympärillä lähetekeskustelun jälkeen kertomus jatkaa matkaansa ulkoasiainvaliokuntaan kiitos

asiassa syntynyt tässä kaupungissa eli helsingissä aikoinaan tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäviisi kylmän sodan jakaessa silloin eurooppaa jolloin yhteisymmärrys löytyi euroopan valtioiden kesken siitä että pyritään löytämään dialogi mieluummin kuin vastakkainasettelu ja sitähän etyk prosessi on kaiken kaikkiaan ollut voidaan suorastaan sanoa että etyk prosessin piti vahvistaa euroopan rajat pysyviksi se että se loi tämän dialogitilan eurooppaan oli omiaan johtamaan siihen että rajat muuttuivat rajusti euroopassa kahdeksankymmentä luvun lopussa ja yhdeksänkymmentä luvun alussa se merkitsi itse ety järjestön syntyä silloin syntyi se konsepti jolla etyj konferenssi nytkin jatkaa eli laaja

pitää sisällään useita keskeisiä elementtejä joista tärkeimpänä tekijänä luonnollisesti on se että turvallisuus euroopassa on yhteistä se on jakamatonta ja turvallisuutta ei haeta vastapuolen kustannuksella asevaraisen turvallisuusajattelun rinnalle tuli nimenomaan se että meidän täytyy yhteistyössä pyrkiä löytämään ongelmiin ratkaisut ja nämä luottamusta lisäävät toimet joissa etyj järjestönä on ollut aivan ratkaisevassa roolissa saivat saivat suuren merkityksen tämä auttoi myöskin aseistariisuntaprosessia hyvin hyvin vahvasti ja teki läpinäkyväksi järjestelmän kokonaisuudessaan toinen ulottuvuus laajassa turvallisuuskäsitteessä liittyi tietysti siihen että kysymys ei ole vain sotilaallisista uhista jotka nähdään vakavina turvallisuushaasteina vaan laajassa mielessä kaikista ulkoisista turvallisuusriskeistä mukaan lukien vaikka tänä päivänä paljon puhuttu ilmastokriisi ympäristöongelmat kaiken kaikkiaan koskevat myöskin tavallaan ja luonteeltaan turvallisuutta ja siihen varautumista eli ymmärtäminen laajemmin kuin vain sotilaallisten konfliktien ennaltaehkäisynä oli hyvin keskeistä kolmannessa ja ehkä vallankumouksellisimmassa ajattelutavassa mikä tässä laajassa turvallisuuskäsitteessä on on kyse siitä että kyse ei ole vain valtioiden turvallisuudesta vaan inhimillisestä turvallisuudesta kysymys ei ole vain siitä että valtiot hakevat turvallisuutta suhteessa toisiin valtioihin koskemattomuutta suhteessa toisiin valtioihin vaan nimenomaan ihmisten turvallisuus on se lähtökohta jonka vuoksi ihmisoikeudet tulivat hyvin keskeiselle sijalle tässä suhteessa tietenkin toinen keskeinen eurooppalainen yhteistyöelin eli euroopan neuvosto on ehkä vielä tärkeämmässä roolissa koska se on nimenomaan se normeja luova eurooppalainen yhteistyöjärjestelmä joka koskee ihmisoikeuksia tämä vuoropuhelu näiden kahden järjestön välillähän on tietysti pysyvää monessakin mielessä kuten edustaja junnila tässä kertoi etyjin parlamentaarinen yleiskokous on luonteeltaan ensisijaisesti keskusteleva se on foorumi jossa euroopan maiden parlamentit käyvät turvallisuuspoliittista keskustelua yhdessä tässähän on tietenkin hyvin olennaista tunnistaa etyjin puolelta se että tässä ymmärretään laajasti eurooppaa eli ymmärretään pohjoinen pallonpuolisko tässä kokonaisuutena koska ety järjestö vähän niin kuin arktinen neuvostokin on harvinainen siinä suhteessa että

kanada ovat mukana eli siinä on pohjois amerikka eurooppa kokonaisuudessaan vladivostokista vancouveriin ulottuu etyjin toimintasäde ja sehän on sen hyvin merkittävä keskeinen sisältö että pohjoisella pallonpuoliskolla vaikuttavat suurvallat käyvät tässä foorumissa yhteistä keskustelua

kannattaa huomioida

vain yksi ulottuvuus se tekee päätöslauselmia siellä käydään kädenvääntöä kuulimme että vilkastakin keskustelua tarvittaessa mutta sillä operatiiviset puolet ehkä ovat olleet arvokkaampia rooleja kuin edes ymmärrämmekään ja saaneet ehkä vähemmän julkisuudessa huomiota ainakin

kahdessa kohdassa etyjin parlamentaarinen yleiskokous tekee vahvaa operatiivista työtä yksi ulottuvuus on niin sanotut erityisedustajat kuulimme siitä että kansanedustaja kanerva

käynytkin paljon keskusteluja sekä valtiotason keskusteluja että parlamentaarisia keskusteluja

rauhanvälityksen näkökulmasta ja ollut parantamassa turvallisuustilannetta itse olen aikoinaan aikaisemmalla kaudellani

kriisiä avittamassa avaamassa parlamentaarista keskustelua avaamassa ja sitten myöhemmin keski aasian erityisedustajana jolloin koko tämä keski aasian

keskeistä sisältöä

harvemmin näkyy

sitä työtä mitä nämä erityisedustajat tekevät ja sillä on kuitenkin suuri kansainvälinenkin merkitys

arvoisa puhemies esityksessä ehdotetaan muutettavaksi postilakia siten että kansallinen lainsäädäntö vastaa euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten mukaisia vaatimuksia esityksen mukaan liikenne ja viestintävirasto toimisi toimivaltaisena viranomaisena ja hallinnollisia kustannuksia tulee hieman lisää mutta ei niin merkittävästi että sillä olisi tuntuvia budjettivaikutuksia samoin yksityisten toimijoiden kohdalla taloudellisten vaikutusten arvioidaan jäävän laimeiksi postilain tarkoituksena on turvata postipalveluiden ja erityisesti yleispalvelun saatavuus tasapuolisin ehdoin koko maassa tällä hetkellä postinjakelun tulevaisuus näyttää synkältä aivan kuten edustaja myllykoski aiemmin jo selvitti tähän ovat johtaneet monet syyt jo vuosien takaa jakelun kattavuus on heikentynyt ja etenkin syrjäseuduilla posti kulkee entistä harvemmin kun henkilökunta kärsii toimintoja ulkoistetaan ja palkkoja poljetaan posti vetoaa usein kiristyneeseen kilpailuun ja sen myötä heikentyneeseen kannattavuuteen tästä huolimatta postilla on ilmeisesti varaa ja pokkaa nostaa johdon palkkioiden tasoa tämä on melko härskiä eikä ole mikään ihme että ihmiset ovat vetäneet niin sanotusti herneen nenään pätevä johtaja varmasti löytyisi vaikka palkka ja muut bonukset olisivat kolmanneksen nykyisestä jos ajatellaan postin toiminnan kehityskulkua nykyisen johtajan aikana niin ei kai tulokseen tyytyväisiä voida olla valtiojohtoisten yritysten johtajien palkat ovat suuria ja korkeita mutta emme voi syyttää johtajia tästä vaan me poliitikot voimme katsoa peiliin sillä me olemme osaltamme mahdollistaneet tämän touhun on hyvä että ministeri on luvannut tarttua asiaan ja sitä on varmaan siivittänyt se että iltapäivälehdet ovat räikein isoin otsikoin puuttuneet asiaan mistä minä voisin nyt tällä kertaa sanoa medialle kiitosta ja some keskustelussa asia käy todella kuumana no parempi että asiaan nyt tartutaan parempi myöhään kuin ei milloinkaan vääryydet olisi korjattava pian ja yleensäkin valtion omistajaohjausta on otettava oppia tästä episodista lopuksi haluan todeta että suomen julkikuva vähäisen korruption maana ei ole ehkä niin ansaittu kuin kuvittelemme vanhoilla puolueilla on vahva perinne kaiken maailman koplauksista ja tälle touhulle olisi laitettava piste tämä rinteen hallituksen valtioneuvoston palkkamenoja paisuttava politiikka on esimerkki siitä miten verovaroja surutta tuhlataan perussuomalaiset ovat eri linjoilla tein vuonna kaksituhattakuusitoista toimenpidealoitteen joka sivusi nyt vallitsevaa ongelmaa mutta nämä aloitteet pakkaavat jäämään unholaan sinne valiokuntien

paperinippujen alle ja vielä aivan lopuksi kesällä juttelin monta kertaa myös meidän maskun postinkantajan kanssa ja yhtenäkin päivänä hän oli vielä viideltä jakamassa postia hän oli tehnyt monta monta tuntia ylitöitä koska kesäsijaisia kesäsijaisia oli silloin paikalla ja he eivät tietysti heti voineet osata asioita mutta tämä henkilö teki ja on tehnyt todella valtavan hienoa työtä todella pienellä palkalla niin että täytyy vain sitten nostaa hattua että jaksaa ihminen olla töissä eikä ole lähtenyt sille linjalle että mieluummin on kotona ja ottaa tukea vastaan ei sekään olisi ihme koska palkan ja sen minimiansion jonka saa työttömänä ollessa välinen raha on niin pieni elikkä niin kuin meidän edustaja ja perussuomalaisten puheenjohtaja halla aho sanoi kyllä suomessa tarvitsisi sentään palkalla tulla toimeen kiitos

on hyvä että tämän asian yhteydessä sallitaan hieman laajempi käsittely koskien valtionyhtiöissä suoritettavaa palkkausta ja ansaintajärjestelmiä ja palkintajärjestelmiä ensinnäkin edustaja räsänen käytti hyvän puheenvuoron siitä että postin tehtävien on toimittava kunnolla niiltä osin kuin laki sille velvoitteet antaa ja jos toimintaa ei ole mahdollista kunnolla suorittaa niin sitten ei pidä valtiolle kovin paljon tulouttaa jos ei ole varaa pitää varsinaista toimintaa asianmukaisena mutta mitä tulee tähän palkkaukseen yleensä niin minusta olisi hyvä sitoa valtion palkkauslinja niin että tietyllä kertoimella määritellään se maksimi mitä palkka voi olla pääministerin palkkaan suhteutettuna minun on vaikea yhtäkkiä arvioida mikä se kerroin mahtaisi olla mutta sen pitäisi olla maksimaalinen katto ja sen yli valtio ei palkkapolitiikassaan voi mennä toinen juttu joka on jo paljon helpompi ainakin itselle määritellä erinäköisiin bonuksiin ja palkkiojärjestelmät luodaan pitäisi panna selvä maksimi suhteessa palkkaan se on helppoa ja yksinkertaista ja kaikki sen yli menevät palkitsemisjärjestelmät ikään kuin nollaantuvat ainakin oma näkemykseni on että tämmöisen palkitsemisjärjestelmän pitäisi lähteä siitä että maksimi on kaksikymmentäviisi prosenttia palkasta eli kolmen kuukauden palkka ja sen yli meneviä ansaintajärjestelmiä ja ja bonusjärjestelmiä ei pitäisi valtion hyväksyä ja siellä missä vähemmistöomistajina ollaan pitäisi tätä linjaa aina edustaa pörssiyhtiöt ovat erikseen ja niissä yhtiöissä joissa valtiolla

arvoisa puhemies meillä on hyvin usein tapana ottaa asia esille sitten kun on joitakin ongelmia tullut niin kuin nytkin on nähty niin postin osalta on on tullut ongelmia ja sitten niihin jälkikäteen pyritään pyritään reagoimaan tämä on kaksituhattayksitoista voimaan tulleen lain aikaansaannoksia silloinhan silloinhan tämä markkinaehtoinen postitoiminta kilpailutettiin silloin oli mahdollista eri toimijoiden lähteä kuorimaan kermaa päältä mutta tämä yleispalveluvelvoitteinen posti jäi postille ja nyt sitten kun postin määrä on alentunut ollaan tässä tilanteessa mutta tiedän sen että että se olisi tietenkin veronmaksajien rahoista sitten laitettava jos kaikki posti jaettaisiin tällä hetkellä yleispalveluvelvoitteen mukaisesti joka joka paikkaan ennen kaikkea tässä on ihmetystä herättänyt tämä työehtosopimuksen shoppailu elikkä on lähdetty erilaisilla työehtosopimuksilla kilpailemaan näillä näillä postin toimintasektoreilla se tässä on ehkä kaikista huonointa että pyritään alentamaan pienituloisten työntekijöiden palkkaa siitä hyötyy sitten johto joilla jo ennestään on erittäin suuret ansiot eikä tämä yksistään koske postia tämä koskee kaikkia valtionyhtiöitä esimerkiksi vrn johtajan tulos oli vuonna kaksituhattakuusitoista yli kahdeksansataatuhatta euroa kyllä tämä koskettaa kaikkia valtionyhtiöitä ja ja on erittäin hienoa että ministeri paatero otti tämän asian nyt esille minun mielestäni täytyy kaikki valtionyhtiöt käydä läpi ja ja antaa ohjeistukset hallitukselle siitä miten toimitaan varmaan tuo eestilän esille tuoma järjestelmä voisi olla yksi mahdollisuus mutta myös se että tarkastellaan työehtosopimuksia ja

sillä tavalla että ei ole enää mahdollista tämä shoppailu minkä edustaja myllykoski tuossa omassa puheenvuorossaan ja minä toivon edelleenkin menestystä tietysti postille ja ja ennen kaikkea niille työntekijöille että he vielä voisivat omalla ansiollaan tulla toimeen

arvoisa herra puhemies postin viimeaikaiset asiat ja uutiset kyllä huolestuttavat henkilökunnan palkka alet ja yleensäkin postin luotettavuus sähköiset jutut digi netit ja tällaiset eivät ole kuitenkaan koskaan kaikkien saavutettavissa eivät koskaan tarvitaan myös sitä paperista postiliikennettä postin palvelut on turvattava kaikkialla suomessa se vain on näin ne on turvattava koko maassa ei koskaan käy sillä tavalla että kaikilla on ja digit siellä kotona pääministeri rinteen idea yhdistää posti ja sote oikeasti hämmästytti kovasti ihmettelin kun tämän uutisen kuulin posti on ihan eri asia sote on täysin eri asia postin työntekijät tekevät todella arvokasta työtä omalla tahollaan ja samoin terveydenhuollon henkilökunta hekin tekevät arvokasta työtä omalla tahollaan mutta että ikkunasta kurkittaisiin ja tehtäisiin arvioita ihmisten avunpyynnöistä ei se ihan sillä tavalla mene jokaisenhan pitää kuitenkin auttaa kun nähdään että on hätätilanne mutta entäs jos asiakas ei vaikka näykään ikkunasta mitä sitten tehdään mennäänkö sinne sisälle vai mitenkä sitten toimitaan pitää olla se vastuukysymys ihan selvä ja ei se näin voi mennä pitääkö henkilökunnan tosiaan mennä sinne sisälle vai pitääkö hälyttää apua lisää vai mitenkä toimitaan eihän voi silleen valtuuttaa että ihminen on aina nähtävissä ikkunasta ei todellakaan voi ei se ole ihmisarvon mukaista toivon että ministeri rinteen idea ei ole koko hallituksen kanta tai jos tämmöiseen yhdistämiseen mennään niin käykö kohta tosiaan sillä tavalla että pikakirjeet viedään ambulanssilla pitkin kyliä pääministeri rinne nosti esille että perussuomalaiset sanovat aina että ei ei ja ei olen toista mieltä pääministeri rinteen kanssa kyllä perussuomalaiset sanovat hyville asioille kyllä kyllä ja kyllä

arvoisa puhemies tämä postiasia on tässä viime päivinä puhuttanut ja on tullut esiin johtohenkilöiden korkea palkka ja samaan aikaan pyritään nitistämään sitä työtätekevän palkkaa joka on siellä itse itse postipalveluissa tämä ei ole millään tavalla hyväksyttävää ja ja varmasti mikäli oikein olen ymmärtänyt tämä postilain muuttaminen on johtunut siitä että on euroopan unioniin menty mukaan siinä on muutettu tämä näin että tämä on ollut kilpailulle vapaata elikkä kyllä meidän omien virastojemme pitäisi käyttää postin palvelua eikä antaa sitä yksityisten käsiin elikkä haluaisin että posti pysyisi siinä lestissään mihinkä se on alkaa päälle suunniteltu ja se mitä pidän erittäin epäterveenä on se että postin logistiikka ja ja kuljetus on vallannut epäterveellä kilpailulla kuorma autoliikennettä tämä nyt erityisesti tulee tänä päivänä mieleen kun meille on ihan organisoitu kuljetuksia tuolta maakunnasta ja kuorma autonkuljettajat ja pakettiautonkuljettajat ovat järjestäneet useita edustajia kotiovelta tänne eduskuntaan posti on noin kaksi kolme vuotta sitten tehnyt tämmöisen uuden aluevaltauksen he ovat siirtyneet kuljettamaan kylmäkuljetuksena elintarvikkeita tämä ei ole minun mielestäni oikein hyvä valtionyhtiö lähtee kilpailemaan semmoisille aloille jotka aikaisemmin on hoidettu yksityisten kuljetusliikkeiden kautta ja ja on hyvin paljon tullut kuljetusliikkeiltä viestiä että ne tarjoukset ovat täysin epäterveitä ja kilometrihinnat ovat laskeneet ja että mikäli mahdollista posti hoitaisi sitä omaa tehtäväänsä jos sinne joitakin uusia lisäyksiä otetaan mitä he alkavat tekemään niin ehkä olisi parempi että se käytäisiin tämmöisen isomman konklaavin kautta ja mietittäisiin onko se niin että se loukkaa jonkun toisen yrittäjän asemaa

toivon postin työntekijöille nyt että he saavat jatkaa samoilla sopimuksilla kuin millä he ovat tähänkin asti olleet ja toivon että tämä asia saataisiin pikaisesti hoidettua hallituksen ja eduskunnan toimesta myös tämän toimitusjohtajan osalta kiitoksia

arvoisa rouva puhemies posti tuo valtion nykyinen monitoimifirma on ollut kovasti tapetilla ja ihmisten ihmisten keskusteluissa tämä hallituksen esitys postilain muuttamisesta on toivoakseni lähtölaukaus sille yhteiselle tahdolle mitä olen ollut aistivinani erittäin hyvistä puheenvuoroista ympäri salia että tämä postin työntekijöiden työehtosopimusjupakka saadaan siltä siltä osin kuntoon että yksikään postin seitsemästäsadasta mikä lukema nyt on ollut esillä työntekijästä ei joutuisi sellaiseen tilanteeseen että ansiotaso ansiotaso tippuisi jopa viisikymmentä prosenttia kuten salissa on on tullut esiin johdon palkitsemisesta postin osalta on ollut todella laajaa kansalaiskeskustelua en voi muuta kuin yhtyä siihen koska jos me ajattelemme että suomessa on on toimitusjohtaja joka peittoaa eräiden suurvaltojen presidenttien vuosipalkat mennen tullen niin kyllä siinä herää sitten tällaisella köyhänperän miehellä kysymys että kuinka kovia miehiä meillä siellä valtionjohdon tehtävissä on täytyy olla todella kovia tällaiset palkkiot ovat omiaan tekemään kansalaisille suuria huutomerkkejä puhekupliin ei ole ihme että siellä siellä tosiaan käydään äänekästä keskustelua yhdyn kyllä suurelta osin näihin näihin voimakkainakin velloviin mielipiteisiin siitä että työntekijöiden palkkoja ollaan tiputtamassa

minulla herää sellainen ajatus että miten joku voi edes ajatella joku jossain joka on tällaisen neuvottelun aloittanut että näin tulisi toimia miten voidaan ajatella että ihminen tulee toimeen sen jälkeen kun hänelle tällainen palkanleikkaus tehdään siis siellä seitsemänsadan on varmasti monenlaisia työntekijöitä on lyhyen aikaa olleita on pitkän postiuran tehneitä uurtajia mutta joka joka tapauksessa he kaikki ovat meille suomalaisille yhtä arvokkaita tehdessään sitä työtä tuolla tuiskussa ja pyryssä kun pakettia ynnä muuta meille sieltä toimitetaan kun tällaiselta henkilöltä leikataan viisikymmentä prosenttia liksasta niin siinä saattaa tulla sellainen ongelma että miten perheen talolainat ynnä muut hoidetaan tämä on meille kaikille selvää mutta otinpa nyt esimerkkinä no sitten tietenkin täytyy pieni sananen sananen lausua myöskin arvoisan pääministerimme partaveitsenterävästä ikkunakurkistelupalveluideasta joka oli sitten omiaan herättämään jälleen kerran keskustelua kansalaisten keskuudessa tässä kohtaa nyt täytyy ottaa myöskin pieni silmänpilke koska itse pidin sitä ensin vitsinä mutta nyt tänään sitten täällä salissa pääministerin kertoman mukaan se ei vitsi ollutkaan toivoisin että jätettäisiin postin tehtävät niille hienoille postin työntekijöille ennalleen kiitos

toisen työhön mennä ottamaan kantaa mitä sen pitäisi sisältää tai ei se on hyvin uhkarohkeata itse en pysty siihen mutta yksi asia mihin otan kantaa vielä jälleen kerran minä olen oppositiopoliitikko mutta minä en en sano kaikelle ei ja ei ja ei minun mielestäni pääministeri rinteen ja omistajaohjauksesta vastaavan ministeri paateron julkiset kommentit näistä palkoista ja

ovat olleet erinomaisia niistä on toki vuosien mittaan tässä salissa monta kertaa keskusteltu mutta käytän sen takia tämän puheenvuoron ettei vaan nyt taas käy niin että niille ei tehdä juurikaan mitään me kaikki kauhistelemme täällä porukalla mutta kun kuukaudet menevät me unohdamme koko asian ja sitten tulevat sotet ja muut kiivailut ja näihin ei toivonkin että sosiaalidemokraattiset kansanedustajat vievät ministeri paaterolle viestiä että hän täällä salissa jollakin tavalle tuo tämän esille mitä siellä tehtiin palkitsemisjärjestelmät minun mielestäni ovat hyviä silloin kun ne koskevat yrityksessä kaikkia työntekijöitä johdolle me joudumme hieman räätälöimään erikseen

samalla tavalla käsitellä kuin työntekijöitä mutta jos työntekijät eivät ole palkitsemisjärjestelmissä ja siellä on vain johto niin se herättää eripuraa ja minusta se on huonoa johtamista edelleen olen sitä mieltä että nämä ovat hirveän helppoja asioita monesti palkitsemisjärjestelmät ovat niin monimutkaisia että hallituksen jäsenetkään eivät loppujen lopuksi ymmärrä mistä on kysymys sen takia sinne pitää panna yksinkertainen komponentti kuten esimerkiksi se prosentti silloin sen yli ei voi mennä ja jokainen tietää mitä on maksimi yleensä hyvä palkitsemisjärjestelmä ei ole millään tavalla sidottu yksinomaan tulokseen vaan siellä on monta eri komponenttia niitä voi olla puolen tusinaa komponenttia millä perusteella työntekijöille ja johdolle jaetaan ylimääräistä kun on korkea palkka lähtökohdan pitää olla että ihminen tekee sen palkan eteen kovasti töitä nyt tulee vähän semmoinen käsitys tässä yhteiskunnassa että jos ei ole kunnon palkitsemisjärjestelmää niin ei ihan kunnolla tarvitse tehdä töitä ennen kuin tulee eihän se niinkään voi olla

arvoisa rouva puhemies tässä salissa ollaan kyllä äärimmäisen hyviä tulkitsemaan ministereitten puheenvuoroja ja vähän väärään suuntaan rehellisesti sanottuna täällä on hyvää keskustelua käyty käyty ja minusta on hienoa että ministerit paatero ja rinne tarttuivat asiaan omistajaohjaukseen heti heti kun tämä tuli esille työntekijöiden osalta ei missään tapauksessa tätä tes shoppailua saa sallia mutta kyllä meidän ja rinne on siinä oikeassa ihan aidosti on myös sitten katsottava sitä tehtäväkenttää ja erityisesti siitä työpaikkojen turvaamisen näkökulmasta se voi jossain pienellä harvaan asutulla kylällä olla lähes

joku mummo tapaa kerran päivässä jonkun ihmisen siellä kylällä ehkä kylän sosiaaliasiamiehen ja pääsee juttelemaan sillä postilla postilla ja sillä postimiehellä voi olla näillä harvaan asutuilla alueilla isokin rooli ihmisten päivittäisen tekemisen osalta se on selvä että kun jakelupäiviä on vähennetty ja tehtäviä vähennetty niin kysytään myös näiden työpaikkojen tulevaisuudesta ja laajastikin tämän tehtäväkentän tulevaisuudesta ei missään tapauksessa mitään terveydenhuollon tehtäviä olla sinne laittamassa mutta kyllä meidän pitää avoimesti katsoa pystyttäisiinkö sitä jollakin tavalla niitten työpaikkojen näkökulmasta hyödyntämään no sitten tähän omistajaohjaukseen ja se on selvä että siellä nyt on puutteita ja pikaisesti katsoin valtionyhtiöitten osalta että poliittiset hallintoneuvostothan ovat hyvinkin tarkkaan omistajaohjauksessa mutta sitten kun mennään hallitusten hallitusten puheenjohtajiin ja toimivaan johtoon ollaan kaukana omistajaohjauksesta ja tähän tähän nyt sitten toivottavasti tämän prosessin aikana puututaan

arvoisa puhemies olemme päässeet tänään onneksi keskustelemaan tästä postin nykytilasta se on herättänyt paljon kansalaiskeskustelua tämä postilain tekninen sinänsä aivan järkevä uudistus on hyvä viedä läpi mutta käydään myös tätä laajempaa keskustelua eräs merkittävä syy postia kohtaan koetun tyytymättömyyden kasvuun on postinjakelun tuntuva hidastuminen aiempiin vuosiin verrattuna vuonna kaksituhattaseitsemäntoista voimaan tulleen postilain myötä postimerkeillä varustetuista kirjeistä ja korteista vähintään puolet on oltava perillä viimeistään neljäntenä arkipäivänä ja tämä on suuri muutos aiempaan tilanteeseen ennen lakimuutosta nimittäin vähintään yhdeksänkymmentäviisi prosenttia lähetyksistä oli toimitettava perille viimeistään toisena arkipäivänä arvoisa puhemies myös postipalveluiden hinta on kohonnut selvästi esimerkiksi vuoden kaksituhattakahdeksan alussa tavanomaisen kirjeen tai kortin sai lähetettyä ensimmäisessä luokassa seitsemälläkymmenellä sentillä ja toisen luokan lähetyksen hinta oli vain kuusikymmentä senttiä sitä vastoin nyt elokuussa kaksituhattayhdeksäntoista tehdyn hinnankorotuksen jälkeen kirjeen ja kortin postittaminen maksaa jo yksi pilkku kuusikymmentä vajaan kahdentoista vuoden aikana kuluttajahintaindeksi on siis noussut vain noin kuusitoista prosenttia kun taas postimerkin hinta jopa yli satakuusikymmentä prosenttia kieltämättä posti joutuu kamppailemaan kiristyvän kilpailun ja sähköisten palveluiden lisääntyvässä ristipaineessa mutta kuitenkin näillä suurilla hinnankorotuksilla on todennäköisesti ollut erittäin merkittävä vaikutus kirjelähetysten nopeaan vähenemiseen arvoisa puhemies nämä julkisuudessa viime päivinä esitetyt suunnitelmat postin työntekijöiden työehtojen muuttamisesta ja rajuista palkanalennuksista ja samoin johdon korkeat palkkiot ovat aiheuttaneet kansalaisissa aiheellista ja suurta tyrmistystä omistajaohjausministeri paateron puuttuminen ja asiassa otettu aikalisä ovat oikeansuuntaisia toimenpiteitä mutta eivät vielä läheskään riittäviä meidän perussuomalaisten mielestä postin tulee valtionyhtiönä osoittaa olevansa pitkäjänteinen ja vastuullinen työnantaja ja odotammekin nyt hallitukselta ja postin toimivalta johdolta ripeitä ja määrätietoisia toimia joilla posti saadaan kuntoon ja sen mainetta parannettua tuntuvasti kansalaisten silmissä

arvoisa rouva puhemies jatkan oikeastaan siitä mistä tuo edustaja eskelinen aikaisemmin mainitsi tästä postin hallituksen valinnasta tai oikeastaan yleensä valtionyhtiöitten hallitusten valinnasta muistini mukaan tämä nyt on minun muistini muistini mukaan on tämmöinen hallitustenvalintatoimikunta joka aina valitsee asianomaiseen yhtiöön hallituksen ja esittää sitä sitten vuosikokouksessa ja sieltä kautta tämä valinta menee elikkä tämä on aika monimutkainen systeemi ja tätä voisi pitää hyvinkin semmoisena herrainkerhona että siellä vain sitten tuttuja ja tunnettuja valitaan sinne tämä on varmasti yksi semmoinen asia että tähänkin voisi puuttua hyvinkin vahvasti omistajaohjausministeri ei kyllä pysty oikeastaan kovin paljon tekemään hän voi tietysti käydä keskustelua ja ojentaa mutta ojentaa mutta vuosikokouksessa hän tietenkin sitten voi esittää omia näkemyksiään hallituksen kokoonpanoon ja ja niin kuin tiedetään hallintoneuvostothan valitaan hyvin pitkälle poliittisin perustein ja hallitus valitsee toimitusjohtajan ja ja sieltä kauttahan tämä homma pitäisi saada liikkeelle minäkin haluan vielä puuttua tähän tähän rinteen esille nostamaan asiaan kun tuolta harvaan asutulta alueelta olen kainuusta minä näen tämän siellä erittäin hyvin toimivana systeeminä koska siellähän postinjakaja tuntee kaikki alueensa asukkaat suurin piirtein ja tietää minkälaiset heidän elintapansa ovat ja jos aamulla mennään ja valoja ei näy ja normaalisti on valot ollut tai johonkin muuhun liikkeeseen ei reagoida tai jotakin tämmöistä niin saattaa herätä heti epäilys siitä että nyt jotakin on on vialla ja voi ehkä sitten käydä katsomassa

tämä on tämmöinen harvaan asuttujen alueitten varotoimenpide ja tämmöiseen voisi hyvinkin postinjakaja sitten reagoida sitten toinen asia mistä on postin puolella puhuttu ovat nämä asiointipalvelut elikkä elikkä tälläkin hetkellä käsittääkseni posti toimittaa muutakin kuin vain paketteja kun vaan asiasta on on sovittu ja muistaakseni on keskusteltu myös siitä että lääkkeitä voisi voisi postinjakaja jakaa mikä on täysin mahdollista kun ne vain ovat tietyllä tavalla pakattuja ja nimellä varustettuja etteivät ne mene vääriin osoitteisiin tämäntyyppistä siellä on puhuttu ja tehtykin varmasti niitä päätöksiä mutta tämä on hankala tilanne tilanne siinä mielessä että lähellä eläkkeelle pääsyä olevien ihmisten palkkatuloa pienennetään tällä tavalla niin että jotakin semmoista pitäisi keksiä että että heitä voitaisiin pitää töissä ja ja nimenomaan tämän palkkausjärjestelmän pitäisi koskettaa koskettaa myös näitä alempia osia ja ja jos se on prosentuaalinen niin me kaikki tiedämme että suurimpiin palkkoihinhan tämä tulospalkkaus prosentuaalisesti on huomattavasti merkittävämpi kuin sinne alapäähän kiitoksia

arvoisa rouva puhemies minusta on ollut arvokas tämä keskustelu tänään täällä eduskunnassa mikä on käyty postipalveluista joku voisi sanoa että hyvä että edes nyt käydään tämä keskustelu arvokkaita puheenvuoroja kautta linjan hyvä että postista puhutaan hyvä että on myöskin tavallaan tunnistettu ne ongelmat joita tämmöinen yhtiöittämisprosessi on aikaansaanut tunnistamme sen että postilla on kuitenkin tämmöinen julkinen palvelutehtävä yleispalveluvelvoite joka joka sille kuuluu automaattisesti myöskin suomessa tämä postin toiminta on ollut lähes viranomaistyyppistä toimintaa aikaisemmin nyt sinne on tullut taakse tämä yhtiömuoto jonka seurausta ovat sitten monet ongelmatkin joihin tässä on viitattu nekin puheenvuorot olivat arvokkaita jotka erittelivät sitä tilannetta että erikoista on ollut että tämän yhtiöittämisen kautta joka tapauksessa postipalvelut ovat selkeästi laadullisesti heikentyneet jokainen kansalainen sen tietää riippumatta siitä mihin ministerikin täällä viittasi että kysyntä juuri sen tyyppisille perinteisille kirjepalveluille on voimakkaasti laskenut se on totta varmasti mutta joka tapauksessa tämä palveluiden heikentyminen on jokaisen kansalaisen koettavissa ollut se on ollut arvokasta myöskin tämän päivän keskusteluissa että on tunnistettu se että ei voi olla niin että riskit vaikeudet kantaa työntekijä suorittava porras ja kannustimet voitot hyödyt menevät sitten yrityksen johdolle siinä on käsittämätön repeytymä että toisaalta ollaan valmiita heikentämään työehtoja työntekijöille ja samanaikaisesti nämä kannustimet ikään kuin vain palkitsevat yritysjohtoa siitä että että työntekijöitäkin kohdellaan niin kuin kohdellaan hienoa ja kaikkein arvokkainta tässä keskustelussa on ollut se mitä ministerit täällä toivat esille kautta linjan pääministeristä omistajaohjauksesta vastaavaan ministeriin että tähän asiaan halutaan nyt tarttua tämä hallitus siihen varmasti tarttuu se on arvokasta ja se jatkolausehan tähän varmasti on kaikkien meidän kansanedustajien syytä sanoa että nyt puhutaan postista mutta samoja ongelmia on tietysti myöskin muissa valtionyhtiöissä silloin tietysti meidän täytyy jossain vaiheessa pystyä avaamaan nekin ilman että meillä on tässä alla tällainen niin sanottu skandaali joka nostaa sen niin kuin tikun nokkaan tässä on syytä käydä kokonaisvaltainen keskustelu siitä mitkä nämä palkitsemisjärjestelmät valtionyhtiöissä ovat ja ja kuinka kuinka näitä asioita voidaan yhdessä viedä eteenpäin

arvoisa puhemies tästä varsin teknisestä hallituksen esityksestä on lähtenyt mielestäni käyntiin erittäin herkullinen arvokeskustelu ja olen iloinen että sitä on sallittu käytäväksi täällä eduskunnan täysistunnossa voin vakuuttaa että myös keskusta seuraa posti asian kehitystä tässä tämänhetkisessä posti kriisissä erittäinkin tiukalla silmällä paitsi sitä että kotipalvelua arvostetaan soten osalta sote palveluna myös sitä että posti kulkee jatkossakin koko suomessa

tulee mieleen sellainen tapaus tuolta viime kesältä kun oli näitä kovia helteitä palomiehet ottivat kovasti yhteyttä että että on hankalaa kun kotihoidon palveluun ei kuulu ikkunan avaamista ja sitten meidän ikäihmiset mummot ja papat olivat

ainoastaan sote palveluista vaan puhutaan enemmänkin tämmöisestä laajemmasta huolenpidosta jonka jonka tulevaisuuden tehtäväkenttää katson avoimin mielin mihin se voisi sopia olen avoin sille että postin toimintaankin haetaan uusia ratkaisuja mutta niiden kanssa on katsottava kauas aikanaan tässä salissa käytiin kipakkaa keskustelua siitä jaetaanko postia kolmena vai viitenä päivänä viikossa samaan aikaan kun naapurivaltiomme teki tämmöisen kokeilun postinjaosta droonilentokoneella olla että tulevaisuus tuo meille uusia ratkaisuja tai tämäkin hetki mutta tällä hetkellä pidän huolta siitä että puolustamme postin työntekijöiden osaamisen arvoa ja sitten näihin johdon palkkoihin ja palkkioihin on mielestäni erittäin hyvä asia että omistajaohjaus puuttui tähän epäoikeudenmukaiseen johdon palkitsemisasiaan ministeri paateron johdolla postin tulevaisuus on todellakin turvattava sillä postipalvelu on on meille kaikille suomalaisille elintärkeä palvelu tiedon kulkemisen kannalta nämä törkeät palkat eivät kuitenkaan sovi tällaiset palkkaerot eivät ole perusteltavissa osaamisella eivätkä kilpailulla eivätkä millään muullakaan tekijällä ja perustelulla jonka olen kuullut tähän mennessä kun valtionyhtiöiden hallintoneuvostojen asemaa on heikennetty ja valtaa siirretty yhtiöiden hallituksille ovat hallitusammattilaisten ja toimivan johdon palkat ja eri bonukset pikkuhiljaa nousta huipentuen nyt postin toimitusjohtaja malisen liki miljoonan euron vuosiansioihin nämä eivät ole minusta perusteltavissa toivon että valtionyhtiöiden osalta tarkastellaan laajemminkin tätä tätä kohtuullisuutta ja järkevyyttä ja että suomen valtionyhtiöt voisivat jatkossa olla esimerkillisiä esimerkiksi perheystävällisyydessä ja työssäjaksamisessa

mutta